ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia valtioneuvoston tiedonanto hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä keskustelu tiedonannosta päättyi kuudestoista kymmenettä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa ovat eero heinäluoma heli järvisen kannattamana ja leena meri ville tavion kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle ehdotukset on monistettuna jaettu edustajille

ensin äänestetään leena meren ehdotuksesta eero heinäluoman ehdotusta vastaan ja sitten siitä nauttiiko

valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä ja ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi

arvoisa rouva puhemies tänään käsittelyssä oleva esitys perustuu hallitusohjelman tavoitteisiin selkiyttää asumisperusteista sosiaaliturvajärjestelmää ja tarkastella ulkomaille maksettavan sosiaaliturvan tarkoituksenmukaisuutta asumisperusteisella sosiaaliturvalla tarkoitetaan tässä yhteydessä kelan maksamia etuuksia ei kuitenkaan toimeentulotukea nykyinen lainsäädäntö on on ollut voimassa vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä lukien jolloin suomi liittyi euroopan talousalueeseen sittemmin ihmisten liikkuminen on moninkertaistunut asumisperusteisen järjestelmän vahvuus eurooppalaisessa vertailussa on sen kattavuus kaikki suomessa asuvat saavat syyperusteista turvaa liikkuvuuden lisääntyessä on keskeistä että huolehdimme pääosin verovaroin rahoitettavan järjestelmän kestävyydestä asumisperusteisen sosiaaliturvan perkaustyö ja hallituksen esityksen valmistelu toteutettiin yhtenä kärkihankkeena valmistelu tehtiin laajapohjaisessa työryhmässä jossa olivat edustettuina työmarkkinajärjestöt eri ministeriöt ja toimeenpanevat viranomaiset sekä kuultavina useat asiantuntijat valmistelussa on otettu huomioon kaikki näkökulmat monimutkaiseksi muodostuneeseen kansalliseen säädöskehikkoon perusoikeuksiin sekä eu lainsäädäntöön valmistelussa on päädytty siihen että järjestelmän pääperiaatteista on edelleen tärkeää pitää kiinni näitä ovat asumisperusteisuus verorahoitteisuus ja yhdenvertaisuus uudistuksessa on painotettu myös oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa eli ne jotka saavat etuuksia osallistuvat järjestelmän rahoitukseen arvoisa puhemies uudessa laissa määritellään se milloin henkilöä pidetään suomessa asuvana eu lainsäädännön mukaan suomeen työhön tulevilta ei voida edellyttää maassa asumista siksi laissa määritellään myös se millainen työskentely suomessa on riittävää asumisperusteisten etuuksien saamiseksi voimassa oleva lainsäädäntö on ollut kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen antelias suomesta ulkomaille muuttavien osalta järjestelmää on tarkoituksenmukaista rajata nykyistä tarkemmin niille jotka ovat suomen lainkäyttöpiirissä ja fyysisesti täällä tilapäinen oleskelu ulkomailla voisi kestää enintään kuusi kuukautta eu alueella asumista arvioidaan eu lainsäädännön mukaan toistuvasti joka vuosi voi oleskella ulkomailla noin puolet ja olla edelleen esimerkiksi sairausvakuutettu suomessa tämä muutos ei käytännössä vaikuta niiden asemaan jotka saavat suomesta eläkettä ja oleskelevat toisessa eu maassa vaan suomi vastaa heidän sosiaaliturvastaan kuten tähänkin asti yrittäjien osalta nykytila säilyy eli jatkossakin on mahdollisuus saada asumisperusteista sosiaaliturvaa eläkevakuutuksen voimassa ollessa enintään vuoden kestävän oleskelun ajalta ulkomaille pidemmäksi ajaksi lähetettyjen työntekijöiden tutkijoiden ja apurahansaajien mahdollisuus saada asumisperusteista sosiaaliturvaa rajautuisi jatkossa enintään viideksi vuodeksi tämä on lyhennys nykyiseen mutta vastaa suomen tekemissä kahdenvälisissä sosiaaliturvasopimuksissa yleensä säädettyä enimmäisaikaa opiskelijoilla on mahdollisuus saada asumisperusteisia etuuksia ja olla sairausvakuutettuna niin kauan kuin päätoimiset opinnot jatkuvat suomeen tulevien työntekijöiden oikeus asumisperusteisiin etuuksiin arvioidaan jatkossa tiukemmin työskentelyn perusteella nykyisin sovellamme niin sanottua neljän kuukauden sääntöä joka tarkoittaa että asumisperusteisia sosiaaliturvaetuuksia saadakseen suomeen työhön tulevalla työntekijällä tulee olla työsopimus jonka kesto on vähintään neljä kuukautta tämä on julkisessa keskustelussa nostanut esiin tulkintoja että kyseessä olisi neljän kuukauden odotusaika ja vasta sen jälkeen henkilö olisi oikeutettu sosiaaliturvaan tämä käsitys on kuitenkin väärä neljän kuukauden työsopimus sekä työttömyysturvan työssäoloehtoon laskettavan työn kriteerit ovat yhdessä johtaneet siihen että työntekijä on oikeutettu sosiaaliturvaan työskentelyn alkamisesta lukien sääntö koskee osaa kelan toimeenpanemista sosiaaliturvaetuuksista keskeisimpinä lapsilisä ja sairausvakuutus esimerkiksi työeläkevakuutukseen julkisen terveydenhuollon palveluihin ja lasten kotihoidon tukeen työntekijät ovat olleet oikeutettuja tähänkin saakka ovat olleet työeläkevakuutettuja siihen taas riittää noin viidenkymmenenkahdeksan euron kuukausiansio jatkossa työntekijän kohdalla edellytyksenä olisi peruspäivärahan kuukausimäärää vastaava ansio eli kuusisataayhdeksänkymmentäkuusi pilkku kuusikymmentä euroa kuukaudessa tänä vuonna mutta työskentelylle tai työsopimukselle ei aseteta vähimmäiskestoa koskevaa vaatimusta nykyisin jos alalla ei ole työehtosopimusta minimiraja osa aikatyössä asettuu noin viiteensataanyhdeksäänkymmeneenneljään euroon kuussa eli vähimmäisraja nousisi nyt noin sadalla eurolla asumisperusteisiin etuuksiin on työntekijällä oikeus siltä ajalta kun hän ansaitsee riittävästi tuloja suomesta kun työskentely päättyy myös etuudet päättyvät ajantasainen tieto työskentelystä ja tuloista saadaan tulorekisteristä eli työntekijät eivät jää niin sanotusti roikkumaan sosiaaliturvaan ansiotasoa koskevan edellytyksen toimeenpano vähentäisi hallinnon kustannuksia nykyisistä merkittävästi ansio voitaisiin tarkistaa tulorekisteristä eikä tarvittaisi työsopimuksia ja muita selvityksiä työntekijöistä jotka kuuluvat sosiaaliturvaan maksetaan myös vakuutusmaksut sairausvakuutusmaksulla katetaan sairauspäivärahasta ja sairaanhoitokorvauksista syntyviä kustannuksia lakia on selkeytetty siten että jokaisen olisi nykyistä helpompi ymmärtää omat oikeutensa lisäksi asumisen edellytyksiä on yhtenäistetty niin ettei olisi montaa erilaista määritelmää eri palveluiden ja etuuksien osalta arvoisa puhemies hallinnollisia menettelyjä yksinkertaistetaan tältä osin kyse on myös normien purkamisesta tulorekisteriä ja mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluja hyödynnetään entistä paremmin kela ratkaisee jatkossa etuuspäätöksen yhteydessä työskentelyn tai asumisen edellytysten täyttymisen eikä enää tehtäisi erillisiä päätöksiä kuulumisesta asumisperusteiseen sosiaaliturvaan näin ollen esityksellä saavutetaan kokonaisuutena myös säästöä joka on ensi vuodelle nolla pilkku neljä miljoonaa euroa ja sen jälkeen nykytilaan verrattuna puoli miljoonaa euroa vuositasolla usein on vääriä käsityksiä siitä että suomalainen turva on paras vaihtoehto myös maailmalla liikuttaessa mutta tosiasiassa suomalaisia palveluja tai korvauksia ei sellaisenaan voi ottaa mukaan ulkomaille vaan ne on säädetty kotimaan tarpeisiin ja osaksi suomalaista palvelujärjestelmää kelalle asetetaan velvollisuus tiedottamisesta erityisesti ulkomaille muuttavien henkilöiden sosiaaliturvaetuuksien määräytymisperusteista ja päätöksen antamisesta henkilön pyynnöstä suomalaisen sosiaaliturvan perusperiaatteita ei olla esityksellä muuttamassa tällä esityksellä tarkennetaan sitä millä edellytyksillä liikkuvien ihmisten sosiaaliturvaetuuksia

arvoisa rouva puhemies keskustelemme asumisperusteisesta sosiaaliturvasta ja tähän liittyy monta lakia olen saanut palautetta erityisesti eläkeläisiltä jotka ovat huolissaan omasta tulevaisuudestaan ja jotka ovat suuri ulkomaille ulkomaille tilapäisesti tai toistuvasti joka vuosi osaksi vuotta lähtevä ryhmä valtaosa heistä matkustaa eu lainsäädäntöä soveltaviin maihin ja olen ymmärtänyt että ehdotetun tilapäisen oleskeluajan lyheneminen ei vaikuttaisi heidän asemaansa sillä heidän etuutensa ja oikeutensa on turvattu eu asetuksessa olenko ymmärtänyt oikein että muihin kuin eu lainsäädäntöä soveltaviin maihin muuttaville eläkkeensaajille ehdotus tarkoittaa sitä että oleskelun kestäessä yli kuukautta asumisperusteiset etuudet voivat katketa ja että takuueläkettä ei maksettaisi yli puoli vuotta kerrallaan kestävän oleskelun ajalta ellei eläkkeensaaja välillä palaisi suomeen ja jatkaisi oleskeluaan ulkomailla sen jälkeen

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan siis säädettäväksi uusi laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa tämän lakiesityksen mukaan suomessa tarvittaisiin maahanmuuttajia vastaamaan työvoimapulaan kohentamaan väestön

osaajien ja yrittäjien silmissä tässä laissa määriteltäisiin työskentelyn vähimmäisedellytykset sovellettaessa asumisperusteista etuuslainsäädäntöä suomeen tulevaan mikäli henkilö muuttaa suomeen työntekijänä niin hänen oikeutensa asumisperusteisiin oikeuksiin etuuksiin ratkaistaisiin pääsääntöisesti työskentelyn perusteella arvoisa puhemies tämän esityksen myötä hallitus aikoo poistaa suomeen tulevilta ulkomaalaisilta nykyisin voimassa olevan neljän kuukauden työskentelyvaatimuksen joka on tähän asti ollut edellytyksenä sosiaalietuuksien saamiselle jatkossa ulkomaalainen henkilö pääsisi nauttimaan suomen sosiaalieduista jos hän tienaa peruspäivärahan verran tämän esityksen toteutuessa myös alle neljä kuukautta kestävän työskentelyn ajalta työntekijälle voisi tulla oikeus asumisperusteisiin etuuksiin kuten lapsilisään ja sairausvakuutuksen etuuksiin lyhytaikaisesti eli alle neljä kuukautta suomessa työskenteleviä henkilöitä arvioidaan tässä esityksessä olevan noin seitsemäntoistatuhatta mutta on kuitenkin todennäköistä että heidän määränsä kasvaisi merkittävästi mikäli tämä lakimuutos toteutuu arvoisa puhemies jos maahanmuuttajat joutuvat turvautumaan tulonsiirtoihin verojen maksamisen sijaan niin maahanmuutto ei paranna vaan heikentää suomen huoltosuhdetta onkin luultavaa että tämä hallituksen esitys lisää maahanmuuton vetovoimatekijöitä kansantalouden kannalta kestämättömällä tavalla lisäksi hallituspuolueiden riveistä on esitetty toistuvasti ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan purkamista eu ja eta alueen ulkopuolisten työntekijöiden saatavuusharkinnan purkanut ruotsi on kuitenkin varoittava esimerkki josta meidän tulee ottaa oppia

ruotsiin työvoimaa on tullut lähinnä aloille joilla työvoimasta on ollut jo valmiiksi ylitarjontaa perussuomalaiset eivät halua suomen seuraavan ruotsin kehityskulkua tältä osin ja vaativat hallitusta puolustamaan suomen ja suomalaisten etua arvoisa puhemies paljon parempaa päätöksentekoa ja huoltosuhteen korjaamista olisi esimerkiksi antaa suomalaisille nuorille ja työttömille mahdollisuus kouluttautua sellaisiin ammatteihin joissa heillä on hyvät mahdollisuudet työllistyä

arvoisa rouva puhemies edellä käytyihin keskusteluihin molempiin humanitääriseen työhön sitoutuneista suomalaisista on helppo yhtyä kun me olemme maailmalla tunnustetaan me teemme töitä myös muualla maailmassa ja olemme erittäin humanitäärinen kansakunta en pidä kohtuullisena että tulisi joitain rajoitteita näiden henkilöiden osalta jotka vapaaehtoistyöhön osallistuvat ja nyt tässä kohtaa on pakko sanoa vaaralle altistuvat mutta toisaalta edustaja savio nosti sen erityisen tärkeän huomion esille että siinä vaiheessa kun meidän sosiaaliturva ensimmäisen kerran muutettiin asumisperusteisesta työsopimusperusteiseksi lievensimme sitä mahdollisuutta kuinka ollaan ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan piirissä toki meillä työttömyyspäivärahamääräyksissä on työssäoloehtoja jotka edelleenkin sitä valvovat nyt tässä ollaan menossa vielä askel eteenpäin silloin kun puhemies risikko oli ministerinä esitin kysymyksen siitä ja siitä tehtiinkin tutkimus paljonko maksaa jos ihminen haluaa ostaa itselleen suomalaisen sosiaaliturvan se ei ollut kovinkaan iso summa jos sen haluaa kiertämällä tehdä mutta se nautintaetuus oli kolmekymmentäkaksituhatta euroa mitä henkilö voi saada sillä pienellä panostuksella kysyisinkin ministeriltä onko pohdittu niin sanotusti näitten kahden asian ristiriitaa kun meiltä lähdetään ja halutaan ja kun meille tullaan ja meiltä halutaan

eta jäsenyyden alusta lukien ja tietysti maailma on sinä aikana paljon muuttunut liikkuvuus maiden välillä on moninkertaistunut parin vuosikymmenen aikana mistä johtuen tässä tehdään siis tiukennusta nimenomaan asumisperusteinen järjestelmä rajataan tarkemmin niille jotka ovat suomen lainkäytön piirissä ja myös fyysisesti täällä tässä mainittuja kansainvälisiä osaajia niin tietysti suurin osa suomeen tulevista kansainvälisistä osaajista on nimenomaan myös kansainvälisesti katsottuna korkeasti koulutettuja osaajia eli en nyt näe että siinä olisi ongelmallista maahanmuuttoa siltä osin halpatyövoima on sitten toinen kysymys jota pitää tarkastella mutta ei maahanmuuttokaan ole yksi yhtenäinen kokonaisuus joka on joko hyväksi tai haitaksi vaan maahanmuuttoakin on toki erilaista tässä ministeri toi esille että aikaisemmin tilanne suomen osalta on ollut muihin verrokkimaihin verrattuna poikkeuksellisen antelias ja nyt tosiaan tulee tältä osin sitten tiukennuksia tästä neljän kuukauden säännöstä minkä edustaja savio muun muassa nosti esille täytyy huomata että että tämä tarkoittaa kuitenkin että aina pitää olla työskentelemässä suomessa ja pitää myös hakea sosiaaliturvaa eli ei se automaattisesti kenellekään kenellekään automaattisesti kela korttia tässä olla lähettelemässä vaan aina tehdään erikseen päätös sosiaaliturvaan kuulumisesta ja näistä etuuksista tämä kysymyshän liittyy pitkälti siihen mitä on pohjoismaiden välillä ja mehän olemme yrittäneet täällä koko ajan rajaesteitä nimenomaan pohjoismaiden välillä poistaa nyt on on ollut sellaisia kohtuuttomia tilanteita että ei ole kummankaan vaikkapa ruotsin ja suomen tai suomen ja norjan

arvoisa puhemies tokihan se on tunnustettava että tulevaisuudessa varmasti tarvitaan lisää työntekijöitä suomeen kun väestö ikääntyy meillähän on olemassa eun alueella yhteinen käytäntö kuitenkin työvoiman saamiseksi jopa kolmansista maista esimerkiksi sinisen kortin avulla saa etuudet ja saavat nämä lapset sitten koulutuspaikat ja muut terveydenhuoltopalvelut mitä kuuluu työntekijöille tulla toki tämä sininen kortti nyt lähinnä koskettaa näitä korkeakoulutettuja työntekijöitä ja nytten meillä on vaarana tietenkin kun me lähdemme näitä

ministeriltä onko tässä vaarana kuitenkin joltain osin että suomesta tehdään pitkässä juoksussa koko maailman sosiaalitoimisto tältä osin että kaikki saavat sosiaaliturvaa ja asumistukea ja suomalaisia terveydenhoitopalveluita ja koulutuspalveluita vaikka eivät olisi töissä suomessa olleet lainkaan tämähän pitkässä juoksussa johtaa nimenomaan tähän että siitä tulee eräänlainen vetovoimatekijä kuten on tullut tästä

että suomeen hakee väestöön nähden euroopassa ehkä lähes eniten turvapaikanhakijoita vielä tänäkin päivänä vaikka se niin sanottu suurin kriisi on jo ohitse jostain syystä vain tänne pohjolaan saakka halutaan tulla toki me tiedämme itse jotka tässä maassa asumme ja päätöksiä teemme että tämä suomenmaa on maailman paras maa täällä on maailman parhaat parhaat mahdollisuudet yrittää ja elää ja sitten jos ei onnistu työssä pärjäämään tai yrittäjyydessä niin yhteiskunta kyllä pitää huolen perheitä myöten kaikista täytyy sen verran olla kuitenkin suomalaisten itsekkäitä että meidän täytyy näitä vähäneviä enenevässä määrin varata omille kansalaisillemme
arvoisa rouva puhemies vanhoja muistellen yhdeksänkymmentä luvun alussa saimme aikaan sen että suomalaisille lähetetyille työntekijöille muun muassa kehitysyhteistyö ja lähetysjärjestöjen palveluksessa oleville annettiin oikeus suomen sosiaaliturvaan sitten kun vuonna yhdeksänkymmentäneljä valmistauduttiin eu jäsenyyteen siirryttiin kansalaisuuteen perustuvasta järjestelmästä asumisperusteiseen järjestelmään ja siinä yhteydessä sitten taas heikennettiin näitten ihmisten oikeutta ja asemaa jotka ovat siis suomalaisia lähetettyjä työntekijöitä ulkomailla useinkin matalan elintason maissa ja pienellä korvauksella

muistan että tein silloin sitten lakialoitteen ja keräsin siihen allekirjoituksia ja sain muistaakseni noin sataseitsemänkymmentä allekirjoitusta eduskunnasta ja ja tuo laki aloite sitten johti siihen että hallitus antoi vastaavan esityksen ja tuo korjaus tehtiin ja

on kehitys kyllä mielestäni huono kysynkin arvoisalta ministeriltä oletteko valmistelun yhteydessä kuullut näitä järjestöjä kirkon järjestöjä ja ja kansalaisjärjestöjä joiden palveluksessa olevia ihmisiä tämä koskee ja miten tämä sitten vaikuttaa heidän työhönsä henkilöstön saantiin ja ja niin edelleen toinen puoli on tässä esityksessä tuo mihin edustaja savio ansiokkaasti paneutui ja siltä osin tietysti odotan myös ministerin kommenttia siitä miten tämä vaikuttaa esimerkiksi juuri vetovoimatekijänä suomeen päin

henkilöiden osalta jotka nyt eivät ole sillä lailla toivottavia suomeen tulijoita että he olisivat rakentamassa tätä maata vaan ovat tulossa ehkä sitten sosiaaliturvan

oikeassa siinä että on huolissaan siitä tilanteesta mikä muuttoliike eurooppaan on vuosien aikana ollut mutta toisaalta on kyllä virheellistä sanoa että nyt suomeen olisi tällä hetkellä kohdistumassa jotenkin erityistä painetta viime vuonnahan uusia turvapaikkahakemuksia tehtiin parisen tuhatta eli vähemmän kuin silloin ennen vuoden kaksituhattaviisitoista siirtolaiskriisiä jaan sen huolen että tätä pitää seurata ja pitää tehdä toimenpiteitä jos tilanne muuttuu mutta nyt tilanne on parempi ja kaikkein tärkein syy miksi tilanne on parempi on tämä eun ja turkin välinen pakolaissopimus siitä pitäisi ehdottomasti pitää kiinni

täytyy vielä sen verran kommentoida että tavoitehan tässä on hyvä se että pitää olla oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino ne jotka saavat etuuksia myös sitten osallistuvat tämän järjestelmän rahoittamiseen eli sen takia juuri pitää tiukemmin niin kuin esityksessä on rajata tämä asumisperusteinen järjestelmä niille jotka ovat suomen lainkäytön piirissä ja fyysisesti täällä
vastauspuheenvuoro edustaja niikko
kiitos arvoisa puhemies tässä vaiheessa täytyy vastata edustaja elolle että nyt hallitus on tuudittautunut siihen että turvapaikanhakijoita ei tule enää niin paljon kuin kaksituhattaviisitoista jolloin tuli kolmekymmentäneljätuhatta tai kaksituhattakuusitoista edelleen useita tuhansia meidän ei kuitenkaan pidä tuudittautua siihen joka tapauksessa me olemme varautuneet siihen että ensi vuonna meille tulee noin kolmetuhatta viiva neljätuhatta uutta turvapaikkahakemusta ainakin budjetin mukaan ja käytännössähän se tarkoittaa sitä että me emme ole tehneet mitään lainsäädännöllisiä uudistuksia tai tulkintoja niihin kansainvälisiin sopimuksiin tästä vapaasta liikkuvuudesta kuten on esimerkiksi tehnyt vaikkapa ranska ei ranskaan enää kävellä suoraan italiasta hakemaan turvapaikkaa vaikka olisi ensimmäinen hakemus ranskassa kun mennään italiasta sinne on päästy sen verkon läpi sieltä tullaan seuraavana vuorokautena takaisin italiaan koska ranskaan on tultu turvallisen maan lävitse tällaista politiikkaa edustaja elo oli toteuttamassa silloin kun oltiin vielä perussuomalaisissa yhdessä mutta enää sitä eivät ole toteuttamassa kuin perussuomalaiset yksin tässä talossa
edustaja laukkanen puhujalistalta
arvoisa rouva puhemies tosiaan muistan tämän ajan kun edustaja kankaanniemi tämän mainion aloitteen teki ja se keräsi minä muistan sataseitsemänkymmentäkuusi nimeä olin silloin kankaanniemen avustaja tässä todella mennään nyt taaksepäin oikein kunnolla tämä kehitys ei ole missään tapauksessa suotavaa ihan käytännön esimerkki niiden perheellisten jotka ovat kolmansissa maissa työssä lapset joutuvat nyt keskeyttämään koulunsa palaamaan vuodeksi tänne ja sitten taas palaamaan sinne uudestaan tässä ei ole oikein minkäänlaista tolkkua monet juuret ja siteet ovat jo siinä maassa johon on täältä lähdetty vanhempien kanssa ja nyt tämä koko käytäntö menisi sekaisin tämä on iso hyppäys kymmenestä vuodesta viiteen vuoteen tämä tarkoittaa sitä että tuhansia ihmisiä joutuu palaamaan suomeen yhtä aikaa ei ei tämä ole sellainen kehitys jota toivoisi eduskunnan suomalaisen sivistysvaltion edistävän

arvoisa rouva puhemies otan tässä yhteydessä esiin erään epäkohdan jota olen yrittänyt useiden ministerien aikana saada korjaantumaan mutta joka ei ole korjaantunut ja jonka kohdalla toivon että nykyinen ministeri pystyisi saamaan asian

on ymmärrettävää että jos on vaikka tullut tänne tekemään töitä ja sitten on työ loppunut niin sitten jonkun aikaa on sosiaaliturvan varassa mutta euroopan unionin pelisäännöt ovat sellaiset että eu maankaan kansalainen ei ole oikeutettu asumaan suomessa jos hän toistuvasti turvautuu meidän

kuitenkin meillä on tänä päivänä aika iso joukko sellaisia lähinnä virolaisia jotka toistuvasti turvautuvat suomalaiseen toimeentulotukeen no

tällainen tilannehan oikeuttaa sen että tällainen henkilö menettää oikeutensa asua suomessa eu maan kansalainen joka toistuvasti turvautuu suomessa tai muussa eu maassa perussosiaaliturvaan menettää oikeutensa asua tuossa maassa kuitenkin käytännössä suomessa tällä hetkellä tilanne on se että jos maahanmuuttoviranomaiset kysyvät sosiaaliviranomaisilta onko siellä tällainen ja tällainen henkilö turvautumassa toistuvasti kuukaudesta toiseen toimeentulotukeen niin sosiaalivirasto saa kertoa maahanmuuttoviranomaiselle että kyllä täällä sellaisia on

niin heillä ei kuitenkaan ole oikeutta oma aloitteisesti ilmoittaa maahanmuuttoviranomaisille että täällä meilläkin vaikkapa itäisen helsingin sosiaalitoimistossa on näin ja näin monta ja nämä ja nämä jotka eivät enää ole oikeutettuja asumaan suomessa heillä ei siis ole oikeutta ilmoittaa sitä toiselle suomalaiselle viranomaiselle eli maahanmuutto ja poliisiviranomaisille jotka huolehtisivat sitten siitä että tällainen suomalaisen sosiaaliturvan väärinkäyttö ei enää jatkuisi nyt esitän sen toivomuksen että te ministeri mattila yrittäisitte saada tämän asian järjestykseen tiedän että siellä on erilaista työryhmää ja toimikuntaa uudistamassa

arvoisa puhemies tuen lämpimästi edustaja zyskowiczin äsken esittämää näkemystä ja toivetta lainsäädännön selventämisestä omalta osaltanikin haluan kummeksua niitä puheita että turvapaikkakriisi olisi jotenkin ohi kun nyt yhtenä vuonna on pelkästään muiden maiden toimien ansiosta tullut hieman vähemmän turvapaikanhakijoita kuin aikaisemmin haluan muistuttaa siitä että paine muuttoliikkeeseen on pysyvä ilmiö ja uusi turvapaikkakriisin aalto kasaantuu jo välimeren maissa niinpä kaikki toimet lainsäädännön säätämiseksi erityisesti sosiaaliturvan suhteen on peilattava siihen millaisia vetovoimavaikutuksia näillä muutoksilla voi olla sosiaaliperäiseen niin sanottuun haittamaahanmuuttoon ehdotankin että jatkossa näitä lakeja käsiteltäessä laaditaan aina maahanmuuttovaikutusten selvitys tehtävistä laeista

arvoisa puhemies haluaisin tässä yhteydessä jatkaa edustaja zyskowiczin toteamusta esimerkiksi näistä naapurimaasta tulleista työntekijöistä jotka alkujaan työhön ovat tulleet suomeen ja sitten täällä on työ mennyt alta pois sitten kun on on asetuttu tänne asumaan niin lapset käyvät koulua ja saadaan näitä sosiaalietuuksia ymmärtääkseni niin kauan kunnes siihen puututaan ja yleensä siihen ei puututa yksi erikoinen piirre oli kuitenkin vielä jonkun aikaa sitten täyttä totta se että suomessa töissä olevat virolaiset esimerkiksi miehet saavat perheellensä viroon lapsilisiä vaikka perhe asuisi virossa virallisesti äiti asuisi siellä lasten kanssa muistan että tästä oli pari vuotta sitten jotain keskustelua ja ne summat olivat vissiin hyvin pieniä joidenkin mielestä kaksi miljoonaa euroa tai jotain sinnepäin onko tälle asialle mitään tehty tai pitääkö enää kutinsa tämä tieto mikä oli ainakin eduskunnassa keskustelussa silloin kaksi vuotta sitten

rouva puhemies tämä sosiaaliturvan eksportointi elikkä maasta toiseen siirtäminen on toki yksi niitä hankaluuksia joita tässä eun yhteisillä työmarkkinoilla on sen tähden että meillä kuitenkin sosiaaliturvan tasot vaihtelevat aika paljon maasta toiseen on on tärkeää että työntekijä saa sen sosiaaliturvan jostakin maasta mutta nämä tilanteet eivät myöskään saisi johtaa siihen mistä vielä muutama vuosi sitten kuulin kerrottavan että esimerkiksi puolalaisia työntekijöitä houkuteltiin pohjoismaihin sillä että todettiin että no palkkataso palkkataso menee lähetettynä työntekijänä

minimipalkan mukaan mikä suomessa on mutta kuitenkin sitten on mahdollisuus suomesta saada vähän parempaa sosiaaliturvaa ikään kuin palkan päälle on muun muassa tämä lapsilisien eksportointi ja toisaalta kotihoidon tuen eksportointi elikkä kun lapsi ei ole suomalaisessa päiväkodissa niin hänen perheelleen maksetaan kotihoidon tukea vaikka lapsi olisi puolalaisessa päiväkodissa tämä on sellainen tilanne jota on varmasti kansalaisten vaikea ymmärtää että

meillä suomessa on omanlaisia vaatimuksia niin niitä vaatimuksia ei ole näissä maissa mihin sosiaaliturvaetuus päätyy kuulin että täällä aiemmin on nostettu esille kehitys ja lähetystyöntekijöitten

tässä esityksessä nyt täytyy olla kyllä todella tarkkana että mikä meillä suomessa on ollut joka silloin aikanaan kun kristillisdemokraatit olivat hallituksessa ministeri kankaanniemen silloin ollessa ministerinä saatiin aikaiseksi se on todella tärkeää

koska jos ajatellaan mitä suomella on vietävänä maailmalle niin se on meidän hyvät koulutusjärjestelmämme meidän osaamisemme ja nämä ihmiset jotka työskentelevät kehitysyhteistyössä ja lähetystyöntekijöinä tekevät juuri sitä tärkeää työtä täytyy nyt toivoa että tällä ei aiheuteta heille kohtuutonta vaikeutta ja että he pystyvät jatkamaan näissä tehtävissä osa näistä asioista on toki hoidettu kahdenvälisillä sosiaaliturvasopimuksilla mutta tätä on nyt katsottava tarkasti sillä on paljon myös niitä maita jotka ovat esimerkiksi afrikassa aasiassa joissa joissa tällä hetkellä suomella on kehitysaputyöntekijöitä lähetystyöntekijöitä joissa näitä kahdenvälisiä sopimuksia ei ole olemassa myöskin tämä on minun mielestäni nyt todella tärkeää eli tässä tilanteessa voisi sanoa että nyt kyllä hyvin herkästi menee

arvoisa rouva puhemies tässä on käyty keskustelua tietenkin paitsi siitä että ei sosiaaliturvaa kuten ei mitään etuuksia pidä ikinä käyttää väärin ja sikäli on tietenkin hyvä että meidän lainsäädäntömme on tarkkarajaista toisaalta myös siitä että se sitten huomioi myös nykyisen elämän joka saattaa olla monesti varsin liikkuvaistakin ja ajantasaista ja joustavaa ja huomioi nämä kaikki tilanteet oikeastaan tuon tämän keskusteluun kun ministeri on paikalla että kyllähän myös suomeen tulevaa lainsäädäntöä täytyy peilata siihen akuuttiin tilanteeseen mikä liittyy esimerkiksi vaikka ruotsissa takuueläkekysymykseen suomesta on suuria ikäluokkia aikanaan muuttanut ruotsiin ja he ovat olleet ruotsalaisen takuueläkkeen piirissä nyt jonkin verran heitä totta kai eläköityessään sitten myös palaa suomeen ja ruotsi on päättänyt kuten itse että takuueläkettä maksetaan ainoastaan siihen maahan missä asuu tämä tietenkin tarkoittaa sitä että nämä eläkeläiset tulevat sitten suurelta osin varmastikin suomen takuueläkkeen piiriin ja tätä asiaa nyt selvitellään parhaillaan suomen ja ruotsin välillä onko ministeriö varautunut siihen että näin ollen suomen takuueläkkeen piiriin tulee varmaan aika merkittävä määrä ihmisiä niin että

lainsäädännössään saataisiin asia sitten myös

olkaa hyvä enintään kolme minuuttia
arvoisa rouva puhemies ensinnäkin vastaus tuohon edustaja järvisen kysymykseen siitä mitä tapahtuu takuueläkkeelle takuueläke on asumisperusteinen etuus eli sitä ei makseta mutta työeläkkeet ja kansaneläkkeet kyllä takuueläke on tarkoitettu suomessa olevalle turvaamaan vähimmäiseläke sitten edustaja savio edustaja niikko tässähän tarvitaan edelleen työsopimus tarvitaan tietty ansiotaso näin ollen ne jotka osallistuvat järjestelmän rahoitukseen tulevat sitten myös etuuden piiriin eikä sellaista tässä lainvalmistelussa ole tullut esille että tämä olisi mikään erityinen vetovoimatekijä edustaja zyskowicz kiitoksia seikkaperäisestä kuvauksesta minkä minkä annoitte mutta toimeentulotuesta säädetään eri laissa ja kuvaamanne tilanne taitaa olla myöskin enempi ministeri saarikon tontilla mutta kiitos että tämäkin tuli tässä täysistuntokeskustelussa käytyä läpi mitä tulee sitten näihin eksportoitaviin etuuksiin jotka tässä muutamassa puheenvuorossa ovat tulleet esille niin kyllä näitähän nimenomaan on euroopassa ja näistä keskusteltiin hyvin tiukasti ennen brexit äänestystä niin kuin sanottu tässä hallituksen esityksessä yhdenmukaistetaan suomen lainsäädäntöä sinänsä ei muuteta mutta kuvataan tilanne uudestaan ja peilataan eu lainsäädäntöön no sitten tässä on tullut esille edustaja laukkasen edustaja kankaanniemen edustaja essayahn

humanitääristä työtä

juurikin niin että tässä on se tilanne että osittain tämä aika lyhenee mutta tämä vastaisi suomen tekemissä kahdenvälisissä sosiaaliturvasopimuksissa yleensä säädettyä enimmäisaikaa tässä täytyy sanoa että nyt hivenen ristiriitaista on myöskin ollut sitten se palaute elikkä kyllä olen nähnyt sen kristillisdemokraattien kannanoton mutta sitten toisaalta sen jälkeen on ollut myöskin hyvin hiljaista sitä palautetta sikäli sen enempää

ylipäätään tilanne vastaa sitä että ne kahdenväliset sopimukset ovat se mikä kattaa tämän turvan mutta ilman muuta minusta pitää keskustella tästä asiasta ja olen aivan täysin avoin avoin keskustelulle siitä ei ole kysymystäkään olen myös itse ollut humanitäärisessä työssä joten kyllä tiedän että se on tärkeää toki vain että monet näistä työsuhteista ovat lyhytaikaisempia arvoisa puhemies tässä taisivat tulla suurin piirtein vastaukset

suomen lähetysseura myöskin on tästä tilanteesta antanut kirjallisen lausuman ja toivon että se on ministerin myöskin tavoittanut ja on äärimmäisen tärkeää ja toivonkin kun täällä on paikalla valiokuntien ihmisiä että nyt kun tämä asia menee valiokuntaan niin laajasti pyydettäisiin sekä kehitysyhteistyöjärjestöjä esimerkiksi kepan kautta että myöskin lähetystyötä tekeviä järjestöjä kuultavaksi valiokuntaan itselleni on tullut se kuva että monilla näistä järjestöistä on hyvin pienet resurssit he pystyvät hyvin vähän esimerkiksi kun kristillisdemokraatit laittoivat tästä lehtikirjoituksen niin sitä kautta vasta useimmat näistä lähetystyötä tai kehitysyhteistyötä tekevistä järjestöistä havahtuivat tähän ongelmaan ja kysymys ei todellakaan ole siitä että että nämä kahdenväliset sopimukset kattaisivat tämän vaan nimenomaan päinvastoin oikeastaan nämä kaikkein eniten kehitysyhteistyöapua ja lähetystyötä tarvitsevat kohteet ovat juuri niitä maita joissa meillä ei ole niitä kahdenvälisiä sopimuksia aikoinaan nokian myötä kiina on hoidettu ja muutama aasian maa intia ja vastaavat suuret maat on hoidettu niin sanotut kehittyvät maat mutta juuri näissä kehitysyhteistyötä näitä kahdenvälisiä sopimuksia ole joten toivon ja valiokunnan jäsenille lähetän viestiä että pyytäkää ihmeessä nyt näitä järjestöjä kuultavaksi tämä asia ei ole kunnossa
ehdimme ottaa yhden puheenvuoron vielä tähän edustaja laukkanen
arvoisa rouva puhemies kiitos tämä asia on tosi tärkeä ja ja iso ja kiitos ministeri mattilalle avoimesta asenteesta tämän suhteen tämä on juuri niin kuin edustaja essayah sanoi että monet ovat vasta nyt havahtuneet siihen mitä tässä on tapahtumassa tässä on aikaisemmin ollut semmoinen mahdollisuus että tämä lähetettävä työntekijä itsekin olen useassa järjestössä tehnyt näitä työsopimuksia ja olen niin sanotusti hyvin iholla tässä asiassa on voinut eri tahojen kanssa sopia ja saada jatkoja näihin ulkomailla oleviin sopimuksiin nyt tässä uudessa esityksessä tämä tällainen hyvin käytännönläheinen mahdollisuus poistuu että voitaisiin neuvotella eläkeyhtiöiden ja muiden kanssa mahdollisuudesta jatkaa tätä ulkomailla oloa erityisesti juuri näistä perhesyistä kun siellä on lasten koulutukset ja muut

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan eli viidenteen

arvoisa puhemies ärade talman oikeusvaltiossa toimitaan lain mukaan ja jos lakeja rikkoo tulee jonkinlaisia seuraamuksia oikeusjärjestelmän uskottavuus taas edellyttää että rikoslaissa rikokseksi määritellystä teosta seuraa rangaistus sakkorangaistuksen tarkoituksena on toimia lievempiin rikoksiin määrättävänä rangaistuksena sakkorangaistuksen uskottavuuden edellytyksenä on se että rikoksentekijät maksavat heille määrätyt sakot ongelmalliseksi järjestelmä muodostuu sellaisissa tilanteissa joissa rikoksentekijä syyllistyy toistuvasti samanlaisiin tekoihin jättää sakon maksamatta eikä häneltä saada perittyä sakkoa ja hänelle ei tästä syystä aiheudu käytännössä seuraamuksia tällöin moni rikoksentekijä voi myös jatkaa rikoksia ilman tosiasiallista rangaistusta ongelmallista on jos esimerkiksi bensavaras tai kaljavaras voi viikoittain tehdä teon ilman minkäänlaisia asianmukaisia seuraamuksia yhteiskunnallinen luottamuskin edellyttää sitä että tällaisissa tapauksissa rangaistus seuraa rikollista toimintaa tämän vuoksi olemme nyt tuoneet käsittelyyn esityksen sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevan sääntelyn muuttamiseksi keskeinen ehdotus on se että toistuvasti samankaltaisiin sakkorikoksiin syyllistyvien sakkorikokset käsiteltäisiin tuomioistuimessa toistuvuus tarkoittaisi seitsemää samankaltaista sakkorikosta vuoden sisällä tuomioistuimen määräämät sakot joita ei saada perityiksi ovat muunnettavissa vankeudeksi mutta poliisin määräämät sakot eivät näin tällaiset tuomioistuimen määräämät sakot olisivat muuntokelpoisia jos niitä ei makseta tavoitteena on parantaa rikosoikeusjärjestelmän uskottavuutta erityisesti niissä tilanteissa joissa

toistuvasti rikkomuksiin syyllistyneet ovat välttäneet tosiasiallisen rangaistuksen maksukyvyttömyytensä vuoksi tällä hetkellä toistuvasti samankaltaisiin sakkorikoksiin syyllistyvät voivat tosiasiassa siis välttää rangaistuksen jos sakkoa ei saada heiltä perityksi nämä esitetyt muutokset korjaavat asiantilaa esityksestä aiheutuu vankiluvun nousua päivittäinen kokonaisvankiluku nousee arviolta kolmellakymmenellä vangilla nousua pyritään tasapainottamaan sillä että vaikka muuntorangaistukseen tuomitaan entistä useampia henkilöitä muuntorangaistuksen pituudet lyhenisivät kuitenkin näin vankiluvun kokonaisnousu ei aiheuttaisi esitettyä suurempia kustannuksia rikosseuraamuslaitokselle valmistelussa selvitimme myös yhdyskuntaseuraamusta sakon muuntorangaistuksena selvityksessä on kuitenkin todettu ja havaittu että se monimutkaistaisi järjestelmää entisestään ja olisi hyvin todennäköistä että vain hyvin pieni osa tuomituista ylipäätään kykenisi suorittamaan yhdyskuntaseuraamukset on katsottu että muuntorangaistuksen suorittaminen ulkopuolisena laitossijoituksena nimenomaan päihdekuntoutukseen on toimivampi tapa saada muuntorangaistukseen tuomitut suorittamaan muuntorangaistus muualla kuin vankilassa tällä esityksellä siis myös parannetaan pääsyä päihdekuntoutukseen vankeuslaista kumottaisiin säännös joka estää muuntorangaistuksen täytäntöönpanon aloittamisen jos päihdekuntoutuksessa tämän muutoksen tavoitteena olisi että entistä useampien tuomittujen muuntorangaistukset voitaisiin panna täytäntöön ulkopuolisena laitossijoituksena nimenomaan päihdekuntoutuksessa arvoisa puhemies tämän esityksen tarkoitus ja tavoite on vahvistaa rangaistusjärjestelmämme uskottavuutta jokaisesta rikoksesta tulee viime kädessä seurata rangaistus oikeusjärjestelmämme kannalta on tärkeää ettei rikoksesta voi päästä ilman rangaistuksen suorittamista tämä esitys on myös osa sitä uudistusten kokonaisuutta jolla rikoksen uhri nostetaan jatkossa vahvempaan asemaan suomalaisessa rangaistusjärjestelmässä
sitten mennään täällä on muutama debattitarve otetaan joksikin aikaa debattia ja sen jälkeen mennään sitten

puhemies on hyvä että tälle vihreälle kriminaalipolitiikalle nyt saadaan muutos ja ennen muuta palautetaan rikoksen uhri nyt keskiöön niin kuin ministeri häkkänen toi esille kyllä on oikein että rikoksesta seuraa ihan jokaiselle tekijälle rangaistus ja tämä vihreä kriminaalipolitiikka jota nyt kymmenen vuotta on tällä osa alueella noudatettu on jättänyt monet ilman rangaistusta meillä on kauppiailla paljon valvontakamerakuvia joissa kaljavarkaat vain naureskelevat valvontakameroille kun he varastavat kaljaa kerta toisensa jälkeen tietäen että he eivät siitä vastuuseen ja rangaistukseen joudu kuten eivät tähän päivään mennessä ole joutuneet kaupan ala on menettänyt vuosittain noin puoli miljardia näiden myymälävarkauksien myötä on hienoa ministeri häkkänen että te palautatte tällaisen vahvan

arvoisa puhemies kun edustaja niinistö tuossa puhui että harrastetaan mielikuva ja symbolipolitiikkaa ja palataan pamppulinjalle niin itse luulen edustaneeni sitä jälkimmäistä vaihtoehtoa en halua siihen millään tavalla kunniaksi kenellekään otan kopin tuosta niinistön mainitsemasta elämänhallinnan puutteesta mielestäni ihmisen puutteet eivät oikeuta häntä tekemään rikosta eivätkä oikeuta ottamaan luvatta toisen irtainta omaisuutta silloin kun syyllistyy rikokseen niin silloin siitä tulee saada rangaistus ja sen rangaistuksen täytyy olla sellainen että se laitetaan toimeen ei voi olla niin että rangaistuksesta pääsee kuin koira veräjästä ihan vain sen takia että vetoaa vain omaan huonoon elämäntilanteeseensa

asiat todellakin ovat niin ettei ketään elämänhallinnan vuoksi vankilaan laiteta vaan rikoksen tekemisen vuoksi ja tämä esitys sakon muuntorangaistuksen palauttamisesta on kannatettava yleisen oikeustajun toteutumisen kannalta ei voi olla niin että varattomuus käytännössä vapauttaa lain noudattamisesta jos rikoksesta ei seuraa sanktiota tilanne on kestämätön sellaista kritisoitavaakin tässä asiassa on että tämä on venynyt aika paljon vuosikausia hallituskauden alusta vaikka asiasta ei liene minkäänlaista erimielisyyttä hallituksessa eikä paljon oppositiossakaan miksi siis tätä asiaa käydään läpi vasta nyt syksyllä kahdeksantoista eikä jo pari vuotta aiemmin toisekseen lakiesitystä on vesitetty siltä osin että siinä puhutaan kuudesta rikoksesta saman vuoden aikana onko tämä viesti nyt se että tehkää vain kuusi rikosta vasta seitsemännestä joudutte vastuuseen

edustaja niinistö nyt vain niin on että halaamalla ei kerta kaikkiaan rikoksentorjunta edisty nämä henkilöt ovat sellaisia jotka kerta toisensa jälkeen syyllistyvät rikokseen varastavat kauppiailta ja kuten edustaja heinonen mainitsi pitävät näitä kauppiaita pilkkanaan jollei mikään rangaistus tästä uhkaa niin välinpitämättömyys tässä yhteiskunnassa kasvaa entisestään ja kun kymmenen vuotta sitten päädyttiin tällaiseen ratkaisuun eduskunta silloin päätyi tällaiseen ratkaisuun että

ja näitä ongelmia lähti välittömästi tuon jälkeen seuraamaan niin on tämä nyt jo kohtuullinen aika palauttaa muuntorangaistus palauttaa uskottavuus tälle meidän rikoslainsäädännöllemme myös tältä osin ja ylipäätään jos huomataan että jokin ei meillä toimi silloin se on muutettava tämä on hallitukselta äärimmäisen hyvä esitys ja

puhemies tämä asia on kyllä ollut melkoista tempoilua koska viimeksi kesäkuussa kaksituhattaviisitoista eduskunta ehti jo hyväksyä lain jossa muuntorangaistus olisi tullut voimaan mutta sitten sipilän hallitus tultuaan hallitukseksi kumosi tämän lain ja nyt ollaan taas tultu toisiin aatoksiin ja sitten täällä salissa syytetään vihreitä siitä että tässä on ollut jotakin hässäkkää vuosien varrella

valtiovarainministeri jyrki kataisen kokoomuksen aikana kymmenen vuotta sitten otettiin käyttöön tämä tilanne jossa muuntorangaistusta ei ole sitä on tietenkin kokeiltu ja me olemme sitä kannattaneet että muuntorangaistusta ei ole koska me haluamme huomioida tässä myös sellaisia näkökulmia että esimerkiksi pelkästään rahalla ei selviä joka tapauksessa minä korostaisin sitä että kun te olette erittäin huolissanne kokoomuksessa kuten mekin olemme poliisin resursseista ja siitä miten me huolehdimme että poliisi pystyy hoitamaan kaikki sille tulevat uudet vastuut niin

todellakin oikein että viimeinkin rikoksen uhri tulee keskiöön ja palautamme tämän sakon muuntorangaistuksen emme todellakaan voi halata kaikkia rikollisia vain sen takia että heillä ei ole varaa maksaa näitä sakkoja jokainen joutuu kyllä kärsimään seuraukset niistä rikoksista joihin on syyllistynyt ja siihen tällä juuri pyritään lisäksi on vielä merkkejä siitä vain yksittäisiä henkilöitä jotka jotka varastavat esimerkiksi olutta tai joitain muita tavaroita kaupoista vaan on merkkejä myöskin systemaattisesta ja järjestelmällisestä toiminnasta johon tällä voidaan puuttua tietenkin on niin että voi pohtia mikä on sitten niihin juurisyihin puuttumista parhaimmalla mahdollisella tavalla tässä on nyt hyvä että nämä henkilöt pääsevät myöskin päihdekuntoutukseen ja ehkä sitä kautta sitten

jatkamme vielä noin viisitoista minuuttia tätä debattia ja sen jälkeen siirrymme puhujalistaan

arvoisa rouva puhemies vankila ei auta mitään eikä vankila paranna ketään tämähän on se vihreiden kriminaalipoliittinen linja tästä tietysti poikkeus on naisiin kohdistuvat seksuaalirikokset koska niissä vihreät kannattavat rangaistusten koventamista eli niissä ilmeisesti sitten vankila parantaakin jonkun edustaja olli poika parviainen sanoi täällä että vihreistä on väärin että rahalla selviää rikoksista

teille ei sovi eikä varmaan sopisi valtiovarainministerillekään minun mielestäni on erittäin hyvä tämä periaate mikä tässä hallituksen esityksessä on uhri ja seuraamus otetaan keskiöön ja myös tämä päihdekuntoutukseen pääseminen

arvoisa rouva puhemies silloin kun lainsäädännössä tehdään selkeästi virhe niin kyllä eduskunnan tehtävä on se myös korjata tässä suhteessa kyllä ministerille täydet pisteet ja hallitukselle tämän asian eduskuntaan tuomisesta kun täällä puhutaan että siirrytään pamppulinjalle niin se se on kyllä tietysti retoriikkaa mutta tästähän ei käytännössä ole kysymys kysymys on kaiken kaikkiaan siitä millainen on kansalaisten lain kunnioitus ja arvostus ja jos se jollakin tapaa rapautuu vaikka vain yhdestä kohtaa vaikka vain pienessä mittakaavassa niin se rapauttaa koko lainsäädäntöä ja lain kunnioitusta ja sitä yhteiskunta ei voi hyväksyä aiemmin meillä oli esimerkiksi jalkapuu kirkonmäellä ja aika moni ihminen tuntiessaan sitten rangaistuksen häpeänä ehkä noudattikin helpommin yhteiskunnan tiettyä ohjausta eteenpäin

puhemies minusta on kerta kaikkiaan kestämätöntä tämä kokoomuslaisten käsienpesu ja toisten syyttely jos muistan oikein edustajat heinonen ja zyskowicz tekin painoitte vihreää nappia silloin kymmenen vuotta sitten kun päätettiin tämän muuntorangaistuksen kieltämisestä

ja bensanmyyjiä ja niin edelleen jotka joutuvat kohteeksi harmillisinta on sekä tässä esityksessä että muuntorangaistusten kieltämisessä se että hehän ovat jääneet ikään kuin osattomiksi heidän kokemiaan rikoksia ja ikäviä

ei ole kohdeltu oikein rikosseuraamuslaitoksen mukaan tälläkään esityksellä ei ole ennaltaehkäisevää vaikutusta rikollisuuteen eikä se kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin mukaan vaikuta kokonaisrikollisuuteen ja siksi haluisin kysyä ministeriltä miksi laitatte yli kaksi miljoonaa euroa näihin kustannuksiin kun rikoksia voitaisiin ennaltaehkäistä tehostaa rikosten esitutkintaa ja nopeuttaa syyteharkintaa käsittelyaikoja lyhentää käyttää raha siihen

rouva puhemies eivät tässä kokoomuslaiset käsiä pese vaan me nostamme käden ylös virhe on tehty ja virhe on korjattava ja me haluamme tämän korjata sen takia ministeri häkkänen on tuonut erilaisen esityksen kuin silloinen vihreä oikeusministeri tuija brax toi silloin sakon muunto poistettiin ja edustaja järvinen kuvasi hyvällä tavalla sitä miten kauppiaat ja kaupat ovat joutuneet tästä kärsimään puoli miljardia joka vuosi kauppa menettää näiden ammattinäpistelijöiden myötä kuka sen maksaa tavaran hinnassa ruoan hinnassa ne rehelliset asiakkaat jotka kaupassa käyvät on oikein että nyt tehdään toimenpiteitä sen eteen että tällainen naureskelu valvontakameroille kauppiaille ja muulle kaupan henkilökunnalle loppuu sillä nyt näpistelijöillä on kuitenkin pelko siitä että he joutuvat vastuuseen niin kuin jokaisen pitää joutua käsi on ylhäällä teimme virheen me korjaamme sen

viime vaalikaudella eduskunta hyväksyi oikeusministeri henrikssonin johdolla valmistellun lain muuntorangaistuksen käytön laajentamisesta sipilän hallitus kuitenkin ensi töikseen perui tämän lain eli nykyinen hallitushan sen perui no nyt te tuotte tämän asian tänne uudelleen samaa asiaa vain käsitellään uudelleen ja ja hyvä niin mutta arvoisa ministeri häkkänen eikö tämä toiminta kaiken kaikkiaan tunnu hieman epäjohdonmukaiselta miksi hallitus ensi töikseen peruutti edellisen hallituksen tekemän lakimuutoksen eikö kaikkein järkevintä tässä näin ehkä jälkiviisaana olisi ollut se että oikeusministeri henrikssonin laki olisi pysynyt voimassa ja se olisi ehditty panna täytäntöön ja toimeen aikaisemmin

puhemies tämä on kyllä sellainen asia joka on varmasti jättänyt eduskunnalle mietittävää siitä lähes vuosikymmenen takaisesta päätöksestä ja toisaalta se on kyllä myös asia mistä erittäin paljon tulee huoltoasemayrittäjiltä kauppiailta palautetta

selvästi parempi kuin aikaisemmat versiot mitä on ollut olemassa tämä on erittäin tärkeä asia oikeustajun kannalta ja on erittäin tärkeää siinä vaiheessa jos nämä henkilöt keistä nyt on kysymys noin yhdeksänsataa henkilöä syyllistyyvät vuosittain yli seitsemän kertaa toistuviin samankaltaisiin rikoksiin että tämä koskee heitä pidän tätä esitystä erittäin perusteltuna myös sen osalta että tässä laajennetaan sitä myös päihdekuntoutuksen piiriin joten on hienoa että tämä esitys nyt tulee meidän

arvoisa puhemies kritiikki tämän esityksen osalta kohdistuu erityisesti siihen että esityksen hyödyt ovat vähäiset tai olemattomat suhteessa siitä aiheutuviin haittoihin tämähän kohdistuu sellaisiin ihmisiin jotka ovat täysin varattomia heiltä ovat menneet luottotiedot vankiloissa olisi päivittäin kolmekymmentä vankia enemmän on arvioitu että tämän kustannukset olisivat yli kymmenen miljoonaa euroa arvoisa oikeusministeri häkkänen olemme keskustelleet oikeusvaltion periaatteesta sen murenemisesta siitä kuinka syyttäjälaitokselta tuomioistuimilta on leikattu todella paljon ne ovat ruuhkautuneita poliisi ei ehdi tutkia tapauksia nyt olisi tosi keskeistä saada uhreille oikeutta ja saada oikeusvaltiomme toimimaan

arvoisa puhemies oikeusvaltiossa on toimittava lain mukaan rikoksesta ei voi päästä suorittamatta rangaistusta kiitos oikeusministeri häkkäselle erittäin kannatettavasta ja hyvästä hallituksen esityksestä sakko toimii rangaistuksena ainoastaan silloin kun se maksetaan sakon muuntorangaistus mahdollistaa taloudellisen sanktion muuntamisen henkilökohtaiseen vapauteen kohdistuvaksi tilanteissa joissa rikollinen toistuvasti laiminlyö sakon maksamisen

otetaan vielä neljä kappaletta edustajat niinistö hakkarainen lohi ja

arvoisa puhemies se on hyvä että tästä nyt nousee periaatteellista keskustelua ja sen takia mekin haluamme sitä tässä nostaa niin että rikospolitiikan ja ja oikeusvaltion periaatteiden pitäisi lähteä siitä että minimoidaan rikollisuutta ja ja vähennetään rikosten uusimista ja turvataan sitä että ihmiset kauppiaat tässä tapauksessa ovat turvassa mutta kun me katsomme tämän asian faktoja niin asiantuntijat arvioivat että rikokset eivät tule vähenemään tällä muutoksella kauppiaiden asema ei parane sen sijaan joitain ihmisiä joilla on elämänhallintaongelmia jotka ovat saaneet rikoksestaan rangaistuksen mutta eivät pysty sitä maksamaan laitetaan vankilaan siitä tulee valtiolle kustannuksia mutta vähentääkö se heidän rikollisuuttaan myöhemmin asiantuntijat arvioivat että ei vähennä tämä on mielikuvapolitiikkaa minä ymmärrän sen että tämä vaikea asia mutta teidänkin pitäisi ymmärtää se että pitää miettiä miten rikollisuutta voidaan vähentää sitähän meidän pitäisi tavoitella tässä esityksessä hyvä puoli on se päihdehuolto ehkä ministeriltä toivon sellaista maltillista pohdiskelevaa vastausta siihen

meillä on myös pantarangaistuksen mahdollisuus välimuotoja voisiko tässä olla joku välitie joka

arvoisa puhemies tämä esitys on hyvä mutta minun mielestäni sen pitäisi olla vielä tiukempi esimerkiksi huoltamoyrittäjä joutuu rikoksen kohteeksi rikollinen tankkaa auton sieltä päivän jopa kahden päivän tuotto on siinä rikollinen vie sen pois kuusi kertaa vuodessa hän voi sen tehdä tankata auton täyteen ja siitä ei tule seuraamuksia mutta jos mennään tuonne yrittäjäelämään seuraamuksia muuten on meillä esimerkiksi lastattiin ylikuormaa rekka autoon ihan semmoinen inhimillinen virhe tuli lähettäjälle sakko kuorman tekijöille sakko kuljettajalle sakko kolminkertainen rangaistus siitä olemattomasta inhimillisestä virheestä niin ylikuormamaksu vielä päälle onko tämä oikein ne jotka tekevät tahallaan rikoksia pääsevät kuin koira veräjästä joka on rehellisellä työllä tekee inhimillisen virheen sitä

arvoisa puhemies minusta tässä edellä edustaja hakkaraisen puheenvuorossa oli kyllä semmoinen totuuden siemen kun katsotaan meidän rikosoikeusjärjestelmää rangaistusjärjestelmää niin siellä on pikkuisen tämmöistä sanotaanko perkaamisen varaa siinä vastaako aina rangaistus rikoksen moitittavuutta

mikä on meidän koko

uskottavuus ei voi ajatella myöskään niin että jos on varaton ei tarvitse rangaistusta kärsiä minusta köyhälläkin on varaa noudattaa lakia ja toimia kaidalla polulla sen takia tätä kriminaalipolitiikkaa ei voi tehdä talouspolitiikka edellä tai osana talouspolitiikkaa pitää katsoa myös kokonaisjärjestelmää ja myös sitä miltä tämä järjestelmä näyttää niistä kansalaisista jotka itse ovat rehellisiä ja noudattavat lakia jos toiset vain jättävät ilman mitään seuraamusta noudattamatta näitä lain säännöksiä

arvoisa puhemies kannatan erittäin ilolla hallituksen esitystä jolla suitsitaan sarjanäpistysten kierrettä ei voi olla niin että rikolliset viis veisaavat saamastaan sakosta ja loppupeleissä rehelliset kansalaiset ne maksavat rangaistuksen on seurattava rikosta uudistus vahvistaakin rikosoikeusjärjestelmän uskottavuutta ylipäätänsä lain noudattamista ja yleistä lainkuuliaisuutta sakkojen maksamatta jättäminen ei voi olla keino vapautua sanktioista suurella osalla näistä jotka syyllistyvät toistuviin näpistyksiin on päihdeongelmia tai he ovat muuten syrjäytyneitä sen takia onkin erinomaista että tässä lakiesityksessä on myöskin huomioitu päihdehuoltoon ohjaaminen täytyy sanoa että tämä voi olla jopa heidän pelastuksensa että he pääsevät palvelujen piiriin
no niin mennään puhujalistalle meillähän on aikaa tuohon

arvoisa rouva puhemies on hyvä että nyt rikoksen uhri tässä tapauksessa kauppias ja rehelliset kaupan asiakkaat nostetaan nostetaan vahvemmin esille jokaiselle rikoksentekijälle pitää seurata rangaistus niin kuin ministeri häkkänen tässä esittää kauppoja ja huoltoasemia on piinannut nyt jo noin kymmenen vuotta paheneva kaljavarkaiden ja näpistelijöiden mellestäminen ja ben savarkaiden ja tämän syy on siinä että vuonna kaksituhattakahdeksan vihreiden oikeusministeri tuija braxin johdolla poistettiin sakon muunto heti näpistykset kasvoivat merkittävästi ja kaupan ala menettää tänä päivänä

yli puoli miljardia viisisataaviisikymmentä miljoonaa myymälävarkauksien kautta kauppiailta tulee lähes viikoittain viestiä että heillä on valvontakamerakuvaa heillä on kassojen tuntemuksia ja ja näköhavaintoja siitä miten kaljavarkaat naureskelevat valvontakameroille varastaessaan kaupasta sillä he tietävät että rikoksesta ei ole seurannut heille mitään rangaistusta

uskottavuutta kyllä jokaiselle ihmiselle pitää seurata rikoksesta jonkinlainen rangaistus ja silloin on tarpeen tämäkin ottaa käyttöön vuosittain poliisille kirjataan itse asiassa noin kymmenentuhatta sakkoa sellaisille jotka syyllistyvät vähintään seitsemän kertaa samanlaiseen rikokseen vuodessa ja näistä sakoista

jokaiselle seuraa tehdystä rikoksesta jatkossa rangaistus mutta myös sitä rikoksen tekijää autetaan sillä tosiasia on sekin että iso osa näihin sakkorikoksiin toistuvasti syyllistyvistä on päihdeongelmaisia ja usein myös vakavasti syrjäytyneitä silloin he tarvitsevat apua ja on hyvä että

oikeusvaltion uskottavuuden kannalta on tärkeää että toistuvat lainrikkojat eivät voi käytännössä jäädä rangaistusten ulkopuolelle jättämällä sakot maksamatta pidänkin tarpeellisena sitä että käsittelyssämme olevalla hallituksen esityksellä laajennetaan sakon muuntorangaistuksen käyttöalaa esityksen mukaan toistuvasti samankaltaisiin rikoksiin syyllistyvien henkilöiden rikkomukset olisi jatkossa käsiteltävä tuomioistuinmenettelyssä

rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sakon ja rikesakon määräämisestä annettua lakia ja rikoslakia toistuvasti sakkorikoksiin syyllistyneille olisi mahdollista tuomita muuntorangaistus jos sakkoa ei saada muuten perityksi tämä esitys on enemmän kuin odotettu tällä hetkellä on voimassa tilanne jolloin teosta ei seuraa rangaistusta kaikille tekijöille kuten kuuluisi olla ainakin minun mielestäni rangaistavasta teosta asumme sentään oikeusvaltiossa tavoitteen tulee tietenkin olla että sakoista mahdollisimman suuri osa maksettaisiin vapaaehtoisesti ja maksamatta jääneet sakot saataisiin perityksi ilman muuntorangaistusmenettelyä tai muuntorangaistuksen täytäntöönpanoa tällä hetkellä esimerkiksi lähes ammattimaiset näpistelijät ovat päässeet ilman rangaistusta mikäli heillä ei ole omaisuutta mitä voisi ulosmitata varkaudet ovat merkittävä ongelma ja hävikin aiheuttaja erityisesti kaupan alalla on selvää että lakimuutoksen jälkeen vankiloihin tulee enemmän vankeja kuten ministeri häkkänen juuri äsken kertoi arvio olisi noin kolmekymmentä kappaletta en kuitenkaan usko kovin suuriin muutoksiin vankien määrässä jatkossa sakon muuntosuhdetta muutettaisiin vain siten että päiväsakoin määrätyissä sakoissa nykyisen kolmen päiväsakon asemasta neljää maksamatonta päiväsakkoa vastaisi yhden päivän vankeus mielestäni se on varsin vähän harvaan asutulla alueella kauppiaat eivät enää ilmoita poliisille varkauksista kun tietävät ettei tekijälle tule teosta mitään seurausta minusta se ei ole oikeusvaltiossa oikein mielellämme toki äänestämme tästä asiasta mikäli joku puolue tai joku haluaa tästä äänestettävän uskon että pärjäämme tässä äänestyksessä arvoisa puhemies mielestäni tämä lakimuutos tulee saattaa voimaan mahdollisimman pikaisesti ei lopulla niin kuin takarajaksi on ajateltu tämä luo oikeudenmukaisuutta sekä tasapuolisuutta ja tämä on kansalaisten silmissä kaikin puolin hyväksyttävä lakimuutos
puhemies tässä kysymyksessä rikosten ilmoittamatta jättämisestä on kysymys myös siitä että ensinnäkin poliisin resursseja on liian vähän toisenakin ne on poliisin toimesta kohdistettu väärin niin ettei poliiseja riitä selvittämään kautta maan niitä pieniä omaisuusrikoksia joita poliisin pitäisi selvittää ja näin ollen ihmiset eivät viitsi niistä enää edes ilmoittaa täällä salissa on käyty periaatteellista keskustelua kriminaalipolitiikasta ja omasta mielestäni kun tälle ideologiselle linjalle nyt lähdetään onkin vain oikein että vuosikymmenten aikana tehdyt punavihreän ideologian aikaansaamat virheet korjataan pieni askel kerrallaan täysivaltainen ihminen kuitenkin on vastuussa omista teoistaan ja tähän näpistelyilmiöön liittyvät myös viimeaikaiset käsittämättömät oikeustapaukset joissa vaikkapa huoltoaseman omistaja on kuvannut bensavarasta ja kuvan julkaistuaan onkin itse syytettyjen penkillä tällaiset tapaukset ovat räikeästi yleisen oikeustajun vastaisia kansalaiset ovat raivostuneet siitä että yhteiskunta tekeekin uhrista rikollisen kysynkin ministeriltä millaisia toimia voitaisiin kohdistaa siihen että rikoksen tekeminen ei nauttisi nykyisentapaista yksityiselämän suojaa

arvoisa puhemies pidän erittäin hyvänä tätä lakimuutosta jossa sakon muuntorangaistus palaa ja jolla erityisesti sarjanäpistelijät saadaan kuriin tämähän tarkoittaa siis sitä että seitsemän samankaltaisen sakkorikoksen jälkeen tulee vankeusrangaistus ja tästä tulevat hyötymään erityisesti päivittäistavarakauppiaat ja bensiinikauppiaat tämä laki on osa rangaistustenkiristyspakettia

johon tulee liittymään vielä muitakin ministeri häkkäsen esityksiä kuin tämä on erittäin hyvä että rangaistuksia nyt kiristetään koska ne vastaavat silloin paremmin kansalaisten oikeustajua niiden on oltava myöskin oikeassa suhteessa tehtyihin siinä mielessä on myöskin hyvä että nyt nostetaan myös uhri keskiöön aikaisemminhan olemme puhuneet vain rikoksentekijöiden tilanteesta kun täällä on nostettu esiin muun muassa sellainen kysymys että yksi rangaistusjärjestelmän keskeinen piirre elikkä ennaltaehkäisevä vaikutus jäisi vähäiseksi niin kysyisin nyt ministeriltä sitä millä tavalla päädyttiin nimenomaan siihen että tässä on juuri seitsemän sakkorangaistusta ja sitten toisaalta on myöskin se että jotkut asiantuntijat ovat eri yh teyksissä puoltaneet yhteiskuntapalveluksen merkitystä että sillä nimenomaan pystyttäisiin puuttumaan näihin juurisyihin niin että rikoksentekijät eivät rangaistuksen jälkeen palaisi enää vanhalle vanhalle polulle kysyisin millä tavalla näitä on arvioitu tässä lainvalmisteluprosessissa

arvoisa puhemies hallituksen lakiesitys on rehellisten suomalaisten näkökulmasta tervetullut sillä nyt palataan vanhaan aikaan ja vanhaan asiaan esityksen perusteella toistuvasti pieniin rikoksiin syyllistynyt ja kiinni jäänyt ei enää selviäisi pienellä päiväsakolla vaan joutuisi telkien taakse jos jättää jälleen sakkonsa maksamatta muunnon ehtona on että henkilö on saanut edeltävän vuoden aikana vähintään kuusi sakkorangaistusta kansankielellä sanottuna seitsemännestä häkki heiluu esityksen tarkoituksena on edistää rikosoikeusjärjestelmän uskottavuutta lain kieltojen ja käskyjen noudattamista sekä yleistä lainkuuliaisuutta neljä maksamatonta päiväsakkoa vastaisi yhden yhden päivän vankeutta muuntorangaistuksen vähimmäispituus korotettaisiin neljästä päivästä viiteen päivään ja enimmäispituus alennettaisiin kuudestakymmenestä päivästä neljäänkymmeneen päivään lain kiristys suuntautuisi erityisesti taparikollisten näpistyksiin joista yleisimpiä lienevät polttoainevarkaudet ja niin sanotut juoksukaljat kun poliisi kirjoittaa sakon tai rangaistusvaatimuksen se saatetaan repiä poliisin edessä ja uhotaan vieläpä keskisormea heiluttaen että toiminta moni yrittäjä on ilmoittanut ettei anna enää suostumusta rangaistusmääräysmenettelyyn jolloin juttu menee niin sanotusti pitkän kaavan mukaan esitutkintaan ja syyteharkintaan aikaa kuluu mutta näpistykset ja taparikollisen toiminta jatkuvat lainmuutos lisää jonkin verran syyttäjien ja tuomioistuimien työtä sekä aiheuttaa lisäkuluja rikosseuraamusvirastolle tässä on useissa puheenvuoroissa todettu mutta saattaa osaltaan vähentää vapaudenriistopelotteen vuoksi taparikollisuutta muutos osoittaa yhteiskunnan suhtautumista lain noudattamiseen myös siinä että rikkoja ei vältä seuraamusta repimällä rangaistusvaatimuskaavakkeita kuin euron arpoja poliisimiehenä olisin valmis kiristämään esitettyjä ehtoja mielestäni kuusi maksamatonta sakkoa vuoden aikana on aika paljon toivon että valiokuntatyössä pelotevaikutusta ja niin sanottua rangaistuksen yleisestävyyttä arvioidaan sen suhteen toimiiko se myös käytännössä hyvänä vertauskohteena pidän ylinopeusrikesakkoa kortti lähtee kuivumaan muutamasta kahden vuoden aikana saadusta rikesakosta siitä huolimatta että nämä rikesakot on maksettu arvoisa puhemies

tilanne

ja ja katainen valtiovarainministerinä tehtiin kriminaalipolitiikkaa olin olin lakivaliokunnassa ja aloin ymmärtää sen mitkä kaikki asiat vaikuttavat siihen minkälaista kriminaalipolitiikkaa tehdään yksi merkittävä asia oli valtiontalouden kehykset se oli eräs keskeinen syy siihen että pyrittiin vankimäärän pienentämiseen ja tämä sakon muuntorangaistuksen käytännön lieventäminen sen sen käytön vähentäminen oli yksi seuraus siitä että pyrittiin vankimäärää pienentämään siellä rikosseuraamusviraston puolella kehys oli tiukka ja näin pystyttiin joitakin ongelmia ratkaisemaan ja vastaava peruste oli syynä siihen että että sipilän hallitus aivan alkutöikseen perui jo valmiin lakiesityksen voimaan tulevan lain nyt valtiovarainministeriössä ja hallituksen kehyspäätöksessä on varattu tähän yksitoista miljoonaa euroa vuosittain näihin lisäkustannuksiin mikä on tietysti viisasta että nyt voidaan edetä tässä vähän tässä keskustelussa joka on muuten asiallista keskustelua jää kaivelemaan se että että kovin tunnevaltaisesti leimataan niitä tilanteita joissa joissa on näitä varkauksia ja joissa nämä nämä henkilöt sitten syyllistyvät toistuviin varkauksiin en usko että ammattinäpistelijä nimistä joukkoa on olemassa enkä usko että kaikki jotka jotka varastavat toistuvasti heiluttelevat niitä lappujaan ja repivät niitä poliisin edessä osa varmaan tekee näin ja se antaa ikävän kuvan siitä toiminnasta ja sen takia kaikkien oikeustaju vaatii että jokin seuraamus pitää tässä olla mutta toistan sen mitä sanoin jo debattipuheenvuorossa että minusta hallituksen esityksessä on käyty hyvin läpi se problematiikka joka tähän kokonaisuuteen liittyy ja myös se kuinka vähän tällä ehkä sitten loppujen lopuksi on vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen siitä me emme pääse mihinkään että tutkimukset osoittavat että kovin vähän mutta meidän oikeustajumme kannalta tämä on tärkeää

oikeus ja kohtuus ei voi olla lakikaan ja se ei kyllä ole oikeus ja kohtuus että voi varastaa järjestelmällisesti saamatta siitä saamatta siitä koskaan minkäänlaista rangaistusta kun olen itse ollut ollut aikoinaan grillikioskiyrittäjänä ja sitä kautta tunnen paljon paljon näitä kioskinpitäjiä kaupanpitäjiä ja huoltoasemanpitäjiä niin olen saanut tästä asiasta todella paljon palautetta näitä on täällä jo kerrottukin mutta haluan myös itse itse kertoa pari esimerkkiä esimerkiksi maaseutuhuoltoasemalla missä halutaan pitää

ei siis edes häpeile sitä tekoaan minkä tekee tai meillä kaupunkien keskustoissa pienissä kaupoissa moni kauppias on kertonut että heillä on jatkuvasti henkilöitä jotka useita kertoja viikossa varastavat säännöllisesti niin sanotun juoksukaljan johon täällä jo edustaja hongistokin viittasi ei tällainen toiminta ole mistään kotoisin ja se antaa myös väärän signaalin kaikille niille ihmisille jotka toimivat rehellisesti ja ennen kaikkea myöskin nuorisolle että tällä tavalla ei voida toimia vaan siitä pitää seurata rangaistus on erinomaisen hyvä että nyt korjataan se virhe joka kaksituhattakahdeksan tehtiin ja saadaan tämä

ärade talman tämä lakimuutoshan ei ole ilmainen sen hyvin tiedämme poliisitarkastaja simanainen kertoi että tämä edellyttäisi yhdeksänkymmenen poliisin lisäystä budjettiahan täällä käsitellään parhaillaan ja siinä on käynyt hyvin selvästi ilmi että seitsemäntuhannenkahdensadan miestyövuoden tai naistyövuoden ylläpitäminen on kovan työn takana tilannetta ei helpota se että senaatin

kulut ovat nousemassa viisi pilkku kuusi miljoonaa ensi vuonna pelkästään tieliikennelaki aiheuttaa

kahden pilkku viiden miljoonan investointitarpeen meillä on myöskin edessämme eu puheenjohtajavuosi joka jo sinänsä edellyttää varmaankin toisenlaisia tarpeita kuin mitä normaali toiminta täällä helsingissä on eli eli lisärahan tarve on ilmeinen ja kun nämä monet asiat kumuloituvat niin voi kuvitella että poliisin seuraavasta vuodesta tulee varsin haasteellinen ymmärrän toki että poliisin budjetti ei ole teidän pöydällänne mutta oletteko ministeri häkkänen hallituksen sisällä käyneet näitä keskusteluja ja oletteko valmis näiltä osin sitten korjaamaan budjettiesitystä
täällä tuli kaksi lisäpyyntöä nyt se on sitten ehdottomasti niin että tässä vaiheessa otetaan nämä kasvi kari ja lohi jos he ovat paikalta mutta mikäli mikäli eivät niin sitten joudumme keskeyttämään tämän keskustelun

on särähtänyt korvaan se oletus että näpistykset ja myymälävarkaudet loppuvat siihen paikkaan kun sakot voidaan jälleen muuntaa vankeudeksi tilastojen mukaan muuntorangaistuksesta luopuminen ei kuitenkaan lisännyt näpistyksiä käytännössä yhtään tuskin niiden palauttaminenkaan siis niitä merkittävästi vähentää ainakaan sen puolen miljardin euron edestä vuodessa mihin tässä on viitattu ehkä itsellämme on parempi mieli ja sekin on tietysti arvokasta sinänsä on hyvä että yhteiskunnassa aika ajoin keskustellaan eri rikosten tuomittavuudesta niiden sopivista rangaistuksista koska aika ja arvot ja arvostukset muuttuvat ja myös lainsäädännön on pysyttävä siinä mukana sitä ei saa kuitenkaan unohtaa että tärkeimpänä tavoitteena on oltava rikosten määrän vähentäminen siinä työssä kovat rangaistukset ovat ovat osoittautuneet valitettavan tehottomaksi työvälineeksi itse asiassa näyttäisi siltä että yhteiskunta jossa suositaan kovia rangaistuksia jostain syystä korreloi aina vakavan rikollisuuden yleisyyden kanssa eli niin helppo kuin on kovempia rangaistuksia lupaamalla kalastella ääniä niin täytyy aina muistaa onko sillä vaikutusta vai ei

arvoisa rouva puhemies olen itse henkilökohtaisesti tyytyväinen siitä että tähän sakon muuntorangaistusasiaan nyt tartutaan lakivaliokunnalle jää tietenkin valiokunnalle kuuluva rooli käydä tarkalla kammalla läpi hallituksen esitystä ja siinä yhteydessä sitten tehdä arvioita lain vaikuttavuudesta mutta haluaisin myös vähän samaan asiaan tarttua kuin edustaja adlercreutz tuossa edellä meidän poliisille on näiden viimeistenkin vuosien aikana tullut useita uusia tehtäviä kuitenkaan niiden lisääntyvien tehtävien myötä ei ole tullut poliisille rahoitusta tehtävien hoitoon näen kyllä siinä ison epäkohdan osaltaan myös tähän lakiesitykseen liittyvän oikeustajun osalta meidän pitää voida luottaa että viranomaisella on aidot toimintaedellytykset puuttua sellaiseen laittomaan toimintaan yhteiskunnassa tapahtuu mutta tämän oikeustajun nimessä pidän tätä esitystä hyvänä ei voi olla myöskään sellaista oikeutta että henkilö ei välitä niistä sakkotuomioista joita rikollisesta toiminnasta tai laittomasta toiminnasta saa ja pääsee niin sanotusti kansanomaista ilmaisua käyttäen kuin koira veräjästä toivon että lakivaliokunta pystyy tähän täydellä innolla paneutumaan ja kuulemaan asiantuntijoita koska tässä yksi kulma johonka on täälläkin viitattu on tämä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja sosiaalityön merkitys pelkillä tuomioilla ei yhteiskuntaa rakenneta vaan niin kuin ministerikin on aikaisemmin useammassa yhteydessä sanonut oikeusjärjestelmä ja rikosseuraamustoiminta ovat laajassa kentässä isoa sosiaalityötä jolla yritetään vaikuttaa

arvoisa puhemies en kyllä usko että kukaan varmasti kuvitteleekaan että tällä esityksellä lopetetaan tämäntyyppinen rikollisuus vaikkapa näpistelyt tai muut voi todeta niinkin jos ajatellaan rikollisuutta vähentää yleisesti ottaen niin varmasti paras keino on se että me pidämme sosioekonomiset erot niin pieninä että asuin alueitten ympärille ei turva aitoja tarvitse rakentaa kun katsotaan isossa kuvassa niin vaikka meillä on rikollisuutta ja aina voi sanoa että liian paljon suomessa niin silti kyllä me olemme isossa kuvassa onnistuneet ja tästä kertoo muun muassa se että meillä ei ole ei ole samanlaista rikollisuuden määrää kuin joissakin maissa vaikka siellä olisi korkeammat rangaistuksetkin mutta kysymys on laajemmasta kysymyksestä tässä tapauksessa siitä että kaikki myös lainkuuliaiset kansalaiset uskovat tähän meidän siihen että kyllä lain rikkomisesta seuraa aina joku rangaistus minusta tämä esitys on ihan samaa sarjaa kuin tänään kohta käsiteltävä toinen asia jossa puututaan

ensikertalaisuussäännöksiin ja kuin mitä hallitusohjelmassa on kirjattu vaikkapa ehdollisten vankeustuomioiden tehostamismahdollisuuksista joista on myös tulossa tänne esityksiä oikeusministeriltä ne ovat erinomaisia asioita tätä pitää ajatella kokonaisuutena ja päivittää tätä järjestelmää tehdä hienosäätöjä mutta myös semmoisia korjauksia jotka vastaavat ihmisten oikeustajua on hyvä että tällä hallituskaudella selvitettiin myös tätä mitä ihmiset ajattelevat rikoksista ja ja oikeudenmukaisista rangaistuksista vielä parempi on se että kun nämä selvitettiin niin myös toimitaan ja tuodaan tänne esityksiä tässä nämä hallitusohjelmakirjaukset ovat kyllä myös hyvä selkänoja ministerille eli lopuksi haluan kiittää siitä että näitä asioita tuodaan tänne eduskuntaan ja tehdään pieniä korjauksia oikeaan suuntaan
sitten ministeri vastaa enintään kolme minuuttia

arvoisa puhemies kiitos siitä laajasta tuesta ja hyvästä palautteesta minkä tämä esitys sai vihreiden kannasta en ottanut vielä selvää mutta ehkä sekin jossain vaiheessa selkenee tässä esityksessähän on viime kädessä kyse ennen kaikkea arvopoliittisestakin ratkaisusta tuetaanko lain kunnioittamista lain noudattamista ja mahdollisia pieniäkin rangaistusjärjestelmän toimenpiteitä jos se koetaan tärkeäksi tämä on iso globaali kysymys tällä hetkellä me näemme että useissa eri maissa luottamus ihmisten kesken ja luottamus oikeusvaltioon ja julkisiin instituutioihin on romahtamassa suomessa yhteiskunnan pelisäännöt tässä salissa ja olisi aikamoinen viesti sanoa että niitä pelisääntöjä ei tarvitsisi noudattaa rangaistusjärjestelmän tehtävä on totta kai moniulotteinen täällä itse asiassa tuli edustaja niinistön puheenvuorossa erikoinen käsitys että rangaistusten tehtävä olisi vain ennaltaehkäistä tiettyjä rikoksia eli sellaisista teoista ei säädettäisi rangaistusta joita ei voida ennaltaehkäistä vaikka mielenterveysongelmissa tehty murha voidaanko sitä ennaltaehkäistä vaikka olisi miten kova rangaistus ei välttämättä voida mutta ei se ole peruste poistaa sitä rangaistusta rikoslaista eikä ole tässäkään peruste poistaa rangaistusta vaikka rikos tehtäisiin päihteiden vaikutuksen alaisena tai muuta vaan oikea malli on se että jokaisesta rikoksesta seuraa rangaistus olkoon henkilön syy sinänsä mikä tahansa mutta toki ja kuntoutusta sitten vankeusaikana tarjota eli elämänhallinnan ongelmat tai päihdeongelmat eivät oikeuta rikoksiin eivät pieniin eivätkä suuriin rikoksiin sen takia jäi pikkuisen vihreiden linja tässä hämmästyttämään mitä tulee näihin historian tiettyihin ratkaisuihin kymmenen vuotta sitten valtiovarainministeriö asettaa budjettiraamin oikeusministeri tekee budjettiraamin sisällä arvopohjaisia esityksiä miten se toteutetaan silloin vihreiden oikeusministeri päätyi esittämään että poistetaan sakon muuntorangaistus tietyiltä osin nyt se palautetaan rangaistuksella on siis eri roolit sillä on ennaltaehkäisevä rooli mutta sen yksi suuri rooli on että sen pitää sovittaa uhrin ja yhteiskunnan silmissä

se teko teon sovittaminen on hyvin pitkälti arvopoliittinen kysymys eli rangaistusten ankaruudesta päättää tämä sali viime kädessä asteikkojen puitteissa sen takia pelkästään pelkästään ennaltaehkäisevyyttä ei pidä tuijottaa vaan pitää katsoa kaikki eri vaikutukset mitä rangaistuksilla on se on se on äärimmäisen tärkeää rangaistuspolitiikassa tehdään nyt käännettä jossa nimenomaan uhrin näkökulma nostetaan voimakkaampaan asemaan eli se mikä on oikeudenmukainen rangaistus jotta teko sovitetaan uhrin ja yhteiskunnan silmissä

arvoisa puhemies ärade talman myös nyt käsittelyyn tuleva ehdotus on osa rangaistusten kiristämisen ohjelmaa josta nyt tuodaan pitkin syksyä esityksiä tänne eduskuntaan haluan korostaa niin kuin myös äskeisessä keskustelussa että rangaistuksella on monta erilaista tehtävää jos katsotaan pelkästään ennaltaehkäisevää vaikutusta niin voidaan todeta että ehkäpä suunnitelmallisissa talousrikoksissa voi olla että kova rangaistus estää niitä hyvin voimakkaastikin mutta intohimorikokset päihteiden alla tehdyt rikokset niissä se ei välttämättä estä niin paljoa mutta onko se peruste poistaa vaikkapa huumausainerikollisuuden tai kovien törkeiden pahoinpitelyjen tai tai päihteiden alla tehtyjen seksuaalirikosten kovia rangaistuksia ei varmasti ole vaan myös oikeudenmukainen teon sovittaminen on rangaistusten yksi merkki rangaistusjärjestelmän täytyy siis nauttia yleistä luottamusta ja viime kädessä tämä sali päättää arvopohjaisesti siitä minkälaisia rangaistuksia mistäkin tulee erityisen ongelmallisena pidän tilanteita joissa rikollisuuskierrettä ei saada katkaistua ensimmäisenkään vankilakerran jälkeen vaan rikoksentekijä uusii tekonsa nyt käsiteltävänä olevan esityksen tarkoituksena on kiristää rikoksenuusijoiden rangaistuksia suomen rangaistusjärjestelmä on rakennettu niin että rikoksesta tuomittu ei pääsääntöisesti suorita koko tuomiotaan vankilassa rangaistusjärjestelmämme sisältää kaksi erilaista tapaa siinä kuinka osa rangaistuksestaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun tulee suorittaa vankilassa ennen kuin hänet vapautetaan ehdonalaisesti pääsääntö on kaksi kolmasosaa vankeusrangaistuksesta ensi kertaa ehdottomaan vankeuteen tuomitun kohdalla määräaika on lyhyempi puolet vankilatuomiosta ensimmäistä kertaa vankilaan tuomittuja on pääosin perusteltua kohdella hieman lievemmin kuin rikoksenuusijoita ehdonalaiseen vapauteen tuomion loppusuoralla tämän tarkoituksena on mahdollistaa tuomitun sopeutuminen yhteiskuntaan ja pyrkiä ennaltaehkäisemään rikoksen uusimista pidän kuitenkin ongelmallisena että rikoksenuusija pääsee hyödyntämään tätä ensikertalaisuusedellytystä nykyisin aina kun edelliseen rikokseen syyllistymisestä on kolme vuotta nyt annettavassa hallituksen esityksessä on kuitenkin kysymys siitä onko oikeudenmukaista että myös monet rikoksensuusijat vapautuvat vankilasta suoritettuaan vain puolet vankeusrangaistuksestaan näin rikoslaissa nykyisin säädetään edellytyksenä on ettei rikoksenuusija edellisen vapautumisen jälkeisen kolmen vuoden aikana syyllisty rikokseen josta seuraa ehdoton vankeus rikoksensuusijaan siis sovelletaan samaa pääsääntöä lyhyempää määräaikaa kuin ensi kertaa vankeusrangaistukseen tuomittuun jos hänellä on takanaan kolme vuotta rikoksetonta aikaa edellisen vapautumisen jälkeen tässä esityksessä rikoslakia ehdotetaan muutettavaksi siten että rikoksettoman ajan vaatimus olisi viisi vuotta tämä myös vastaa alkuperäistä aikaa josta säädettiin jo vuonna tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäneljä esityksellä on tarkoitus lisätä rikosoikeusjärjestelmän oikeudenmukaisuutta ja hyväksyttävyyttä tällä muutoksella kovennettaisiin rikoksenuusijoiden rangaistuksia esityksellä halutaan parantaa ehdonalaisjärjestelmää nykyistä oikeudenmukaisemmaksi ja uskottavammaksi tämä on tärkeää järjestelmän uskottavuuden kannalta kokonaisuutena ehdotettavan muutoksen syynä on että nykyistä kolmea vuotta on yleisestikin pidetty varsin lyhyenä oikeusjärjestelmän on tunnuttava oikeudenmukaiselta muutos parantaisi ehdonalaisen vapauttamisen järjestelmän oikeudenmukaisuutta uskottavuutta juuri sitä mitä tässäkin salissa monet ovat vaatineet esitys ankaroittaisi seuraamusjärjestelmää jonkin verran korostan että käytännössä muutos koskisi pääsääntöisesti vain rikoksenuusijoita muutoksesta seuraisi että nykyistä useampi vanki suorittaisi pidemmän määräosan rangaistuksestaan vankilassa määräosa olisi useammalle kaksi kolmasosaa rangaistuksesta nykyisen puolen sijaan pidemmistä vankilassa suoritetuista tuomioista aiheutuisi rikosseuraamuslaitokselle lisäkustannuksia yhteensä noin kaksi pilkku kaksi miljoonaa euroa vuodessa tämä rahoitus on huomioitu julkisen talouden suunnitelmassa tuleville vuosille arvoisa puhemies tämä esitys on osa rangaistusten kiristämisen ohjelmaa tämä esitys on myös osa sitä käännettä jolla uhri ja teon sovittaminen

arvoisa rouva puhemies kiitos ministeri häkkäselle jo toisesta maalista tänä iltana erinomainen esitys jossa tiukennetaan rangaistuksia ja ja vahvistetaan meidän oikeusjärjestelmämme yleistä hyväksyttävyyttä tässä esityksessä siis rikoksenuusijoiden mahdollisuutta ehdonalaiseen vapautumiseen tiukennetaan eli niin sanotusta ensikertalaisuusmääritelmästä esityksellä halutaan ennen muuta lisätä meidän rikosoikeusjärjestelmämme oikeudenmukaisuutta ja yleistä hyväksyttävyyttä tässä esityksessä ehdotetaan että vanki vapautettaisiin ehdonalaiseen vapauteen kun hän on suorittanut puolet vankeusrangaistuksestaan jos hän ei ole rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana ollut vankilassa nykyisin tämä vastaava määräaika on kolme vuotta tämä on hyvä uudistus joka vie oikeaan suuntaan omasta mielestäni tätä tilannetta ja sen takia tästä täytyy antaa kiitosta ministeri häkkäselle meillähän on ollut tähän asti tilanne jossa on voinut raiskata kolmen vuoden välein nyt onneksi tätä ollaan muuttamassa mutta tietyllä tavalla tämä haaste jää vielä jatkoonkin tällä muutoksella siis kovennetaan ennen muuta rikoksenuusijoiden rangaistuksia ja halutaan parantaa ehdonalaisjärjestelmää nykyistä oikeudenmukaisemmaksi ja uskottavammaksi nyt vihreistä ei enää edustaja niinistö ole täällä paikalla jota hän kiivaasti täällä puolueensa kanssa

syytti kokoomusta ja edustaja zyskowiczia ja allekirjoittanutta en tiedä syyttäisikö hän tässäkin tapauksessa edustaja zyskowiczia tästä muutoksesta sillä tämä tehtiin tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä luvulla kun viidestä vuodesta siirryttiin kolmeen vuoteen nyt onneksi palautetaan ministeri häkkäsen aikana tämä takaisin viiteen vuoteen

tämän uudistuksen on arvioitu lisäävän vuotuisia vankilakustannuksia noin kaksi pilkku kaksi miljoonaa euroa ja tämä uudistus on hyvä arvoisa puhemies

oikeus ja kohtuus ja vastaan että olisi että vähintäänkin vakavissa väkivaltarikoksissa seksuaalirikoksissa ja huumerikoksissa ensikertalaisuusmääritelmää käytettäisiin rikoksentekijän

ei tarvitse tässä maassa voida raiskata monta kertaa ensimmäistä kertaa ei tarvitse tässä maassa voida tappaa monta kertaa ensimmäistä kertaa ei tarvitse tässä maassa tuoda isoja huumelasteja ja jäädä kiinni ensimmäistä kertaa monta kertaa minun mielestäni jos

ensikertalaisuusmääritelmää ensinnäkään meidän oikeusjärjestelmässämme tarvitaan näissä henkilöön kohdistuvissa väkivaltarikoksissa ja huumerikoksissa olisi syytä edetä siihen suuntaan että ensikertalaisuusmääritelmää voitaisiin käyttää

tai sitten ei lainkaan ja niistä saatavat tuomiot istuttaisiin kokonaan päivästä päivään arvoisa puhemies ministeri häkkäsen aikana kriminaalipolitiikkaa viedään oikeaan suuntaan yleisesti hyväksyttävään suuntaan olen vakuuttunut että suomalaisista valtaosa on sitä mieltä että on oikein että tätä uudistusta viedään eteenpäin ja

arvoisa rouva puhemies tässä tulee peräkkäisissä asioissa kehuttua ministerin esitystä ja annettua palautetta antaa positiivista palautetta kun sen paikka on ministeri häkkänen tuossa esittelypuheenvuorossaan hyvin kuvasi tätä tilannetta jossa nyt elämme ja ja hallituksen esitystä siitä mihin suuntaan tätä lainsäädäntöä tältä osin ollaan viemässä kuitenkin kyse on nyt vuosien lisäämisestä tähän asteikkoon kolmesta viiteen ensikertalaisuuden raja raja käsitteenä käsitteenä siirtyy nyt kahdella vuodella tässä edustaja heinonen viittasi siihen että hänen mielestään ei voi olla ensikertalainen kuin yhden yhden kerran olisin mielelläni kysynyt tässä yhteydessä ministeriltä ministerin näkemystä tähän ensikertalaisuuteen ja samassa yhteydessä myös sitä onko euroopassa oikeuskäytäntöä jossa jossa ensikertalaisuutta käsiteltäisiin niin että kyse on vain ja ainoastaan yhdestä kerrasta jolloin tämä armo käy oikeudesta periaate toteutuu ja ja mikäli rikoksen uusii tämä tietenkin luonnollisesti koskisi vain näitä vakavia rikoksia mikä se vakavan rikoksen määrittely sitten onkaan mutta ainakin julkisessa keskustelussa usein puhutaan väkivaltarikoksista tai vastaavista löytyykö euroopasta oikeuskäytäntöä jossa jossa ei tunneta tällaista jatkuvaa tai toistuvaa jonkun vuosirajan taakse kätkeytyvää ensikertalaisuuden uusiutumista pidän hyvänä tätä esitystä viittaan aikaisempaankin puheenvuorooni edellisen lakiehdotuksen käsittelyn yhteydessä puhutaan ihmisten oikeustajusta siitä mikä on oikeus ja kohtuus meillä on valitettavan paljon tässä yhteiskunnassa vakavia rikoksia joiden kohdalla rikoksenuusijat

saavat kohtuutonta etua siitä että ensikertalaisuuden toistuva raja on ollut näinkin pieni kuin kolme vuotta siltä osin askel viiteen vuoteen on oikeansuuntainen mutta onko se riittävä herra ministeri

kiitoksiin oikeusministerille että nyt sitten saamme näitä jo hallitusohjelmassa päätettyjä linjauksia eduskunnankin käsittelyyn kuten tässä keskustelussa on tullut esille itse asiassahan me palaamme nyt siihen vanhaan alkuperäiseen järjestelmään joka tässä maassa on varsin pitkään ollut mielenkiintoinen detalji lienee se että vuonna seitsemänkymmentäkuusi kun siirryttiin tähän lyhyempään kolmen vuoden

miten tarkastellaan heidän ensikertalaisuuttaan perusteena oli valtiontalouden tiukka tilanne eli mielenkiintoisilla perusteilla on kriminaalipolitiikkaa aikaisemminkin tehty minusta on erittäin hyvä että palataan tuohon alkuperäiseen käytäntöön siitä että rikoksen uusimisen ensikertalaisuudessa pidättäydytään viidessä vuodessa on ihan totta toki että keskustelussa erityisesti vakavista henkeen väkivaltarikoksiin liittyvistä asioista on perusteltua kysyä onko viisikään vuotta riittävä aika ensikertalaisuudelle ja sen mitätöitymiselle mutta tietenkin järjestelmän selkeyden kannalta täytyy jostain aloittaa ja sikäli viisi vuotta on

täytyy huomioida se kuten tässä hallituksen esityksessäkin sanotaan

kolmen vuoden rangaistuksen suorittamisen jälkeen yleisimmin nämä rikosnimikkeet jotka ovat sitten toistuneet ovat olleet kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta varkaus näpistys huumausaineiden käyttörikos rattijuopumus petos ja pahoinpitely sen sijaan törkeitä henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia on ollut huomattavasti vähemmän joten sikäli varmasti kansan oikeustajun mukaista on se että siirrytään tähän alkuperäiseen käytäntöön ensikertalaisuuden osalta kolmesta

arvoisa puhemies varsinkin vakavien rikosten osalta kansalaisten oikeustajua on kummastuttanut se että ensikertalaisuus on ollut kiinni kolmen vuoden määrärajassa joten tuntuu järkevältä että tämä nyt nostetaan viiteen vuoteen tällä esityksellä on arvioitu olevan noin kahden miljoonan euron budjettivaikutuksia ja kysyisinkin ministeriltä onko nämä budjettivaikutukset otettu huomioon haluaisin myös kysyä teidän arviotanne siitä kohdentuuko tämä esitys vakavien rikosten uusijoihin ja voivatko nyt kansalaiset sen suhteen olla paremmalla mielellä parantaako tämä esitys mielestänne heidän turvallisuuttaan lakivaliokunnassa on käyty paljon vakavaa keskustelua siitä että oikeusministeriön toimialalta on säästetty ja nakerrettu vuodesta toiseen niin valtavan paljon että nyt ollaan jo tilanteessa että oikeusvaltion perusteet ovat ovat siinä mielessä natisemassa että että resurssien määrä on niin niukka että tuomioistuinkäsittelyt pitkittyvät monet jutut ovat monimutkaistuneet joskus tullaan jopa tilanteisiin että määräajat missä ajassa asiat pitäisi käsitellä ja tuomiot antaa ovat tulossa vastaan koska määrärahat ovat niin niukat miten te arvioisitte koko tilannetta ottaen huomioon varsinkin sen että teillä on lukuisia esityksiä jotka lisäävät määrärahan tarpeita teidän toimialallanne mutta myös laajemminkin poliisilla ja muilla toimialoilla edellä keskustelimme sakon muuntorangaistuksesta joka esityksenä on huomattavasti kalliimpi kuin kuin tämä esitys kerroitte että kymmenen miljoonaa euroa sen osalta löytyy budjetista mutta toisaalta haluan muistuttaa siitä että siinä rahassa ei ole kuitenkaan arvioitu kaikkia niitä vaikutuksia jotka muihinkin viranomaisiin kohdistuvat kuten esimerkiksi poliisien määrärahan tarpeisiin näin ollen toivoisin että pitäisitte huolen myös oman toimialanne määrärahan kehityksestä

huomaan että vihreät miehet ovat kaikonneet ja jättäneet edustaja karimäen edustamaan vihreiden kriminaalipoliittisia lin jauksia hyvä niin sillä edustaja karimäki suhtautuessaan positiivisesti tähän esitykseen edustaa mielestäni parempaa kriminaalipoliittista linjaa kuin edellisessä päiväjärjestyksen kohdassa jossa vihreät edustaja ville niinistön johdolla vastustivat sakon muuntorangaistuksen palauttamista edustaja karimäki varsinkin siinä keskustelussa kiinnitti huomiota taloudellisiin seikkoihin kuten nytkin ja totta kai kaikessa mitä täällä päätämme merkitystä on myös sillä mitä se maksaa veronmaksajille mutta itse näen että nämä taloudelliset seikat ovat saaneet liikaakin painoarvoa kriminaalipolitiikassa viimeisten vuosien aikana tarkoitan siis että ennen ministeri häkkäsen toimikautta taloudellisista syistä johtui myös se poukkoilu sakon muuntorangaistuksen palauttamisen ja ei palauttamisen kanssa johon täällä aiemmassa keskustelussa viitattiin kun edustaja karimäki siinä keskustelussa sanoi että että tulee kalliiksi pitää ihmisiä vankilassa ja tämä oli yksi argumentti niin ymmärsin suhtautua torjuvasti sakon muuntorangaistuksen palauttamiseen niin kaikkien vankien pitäminen tulee kalliiksi jos en väärin muista niin on laskettu että yhden vankipäivän hinta on olisiko noin kaksisataa euroa kaikkine kuluineen

sitä mieltä että me voimme hyvin pitkälle sitten luopua vankiloista kokonaan että siinä säästetään pitkä penni joka raha voidaan antaa poliisille no en tiedä mitä poliisikaan niillä rahoilla tekee jos ei konnia enää pantaisi kiven sisään eli taloudelliset seikat ovat relevantti argumentti mutta se että kriminaalipolitiikan keskeisin pyrkimys olisi säästöt ja sitä kautta sitten vankiluvun vähentäminen ei voi olla oikea lähtökohta

koska ei välttämättä ole oletettavaa että asianomainen uudelleen samanlaiseen syyllistyisi kaiken kaikkiaan kannatan poliisin voimavarojen lisäämistä ja kannatan tätä esitystä joka on erittäin perusteltu

ihan lyhyesti unohdin tuossa omassa puheenvuorossani kun kyse on uudistuksesta jossa ensikertalaisuusvaadetta muutetaan kolmesta viiteen vuoteen ja ja puhemies kertoi että tämä lähetetään lausunnolle perustuslakivaliokuntaan kysyä ministeri häkkäseltä

arvoisa puhemies kiitoksia hyvästä keskustelusta tämä paketti on osa rangaistusten kiristämisen ohjelmaa ehkä laajemmin rikollisuuden torjunnasta sehän on tosiaan niin kuin sanoin ja edustaja zyskowiczkin korosti rikollisuuden torjunta on yksi osa rangaistusjärjestelmää ja sen tarkoitusta mutta rangaistusjärjestelmän tehtävä on myös sovittaa rikokset uhrin ja yhteiskunnan silmissä ja lisätä sitä kautta myös lain noudattamisen uskottavuutta erityisesti asialistalla on ollut oikeusministeriössä minulle valmistellaan hankkeita joilla puututaan fyysiseen koskemattomuuteen liittyviin rikoksiin ovat ne sitten naisiin ja lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia mikseivät miehiinkin väkivaltarikoksia tai muita tämänkaltaisia nämä rikokset ovat niitä kaikista vakavimpia mutta emme me voi jättää pienempiäkään rikoksia huomioimatta ensikertalaisuuden poistaminen kokonaan nousi täällä esille sanotaan henkilökohtaista ajatteluani on sellainen että tässä rangaistusjärjestelmässä on vielä aika reilusti korjattavaa useissa eri osissa eikä pelkästään niin että joka paikassa pitää kiristyksiä tehdä vaan niin että siellä on siellä täällä viilaamista aika paljon nyt vain on sellainen tilanne koska aloitin puolivälissä vaalikautta että tässä nyt ei sitten ihan kaikkia hankkeita ehditty käynnistämään niitä ei saada lainvalmistelussa tänne asti etenemään otan esimerkin kansainvälisessä vertailussa ensikertalaisuusmenettely ja siihen osittain liittyvä vapautuminen vankilasta puolet istuttua tai kaksi kolmasosaa istuttua eivät ole ainakaan tiukimmasta päästä ne ovat enemmänkin lepsummasta päästä ja suomessa mitä tulee siihen ajatukseen että päätavoite olisi vankiluvun laskeminen tai taloudelliset perusteet mitä täällä mainittiin se ei saa mielestäni olla mikään pääperuste vaan ratkaisut rangaistusjärjestelmässä täytyy tehdä arvoihin perustuen ja tässä salissa punniten minkälainen rangaistus on oikeudenmukainen rangaistus vaikkapa törkeästä pahoinpitelystä tai vaikkapa törkeästä raiskauksesta ja sen jälkeen ne yhteensovitetaan resurssien kanssa ja siellä vankilassa niin kuin jo nyt tehdään pitää antaa kuntoutusta seksuaalirikollisille väkivaltarikollisille sarjanäpistelijöille siellä pitää rangaistuksen kärsijöille kuntoutusta eli kriminaalipolitiikassa täytyy ottaa pientä suunnanmuutosta ja näillä esityksillä sitä ollaan tuomassa mutta samaan hengenvetoon sanon sen mistä täällä edustaja karikin osittain mainitsi yhteiskunta on kokonaisuus turvallisuus rakentuu siitä että meillä on eheä yhteiskunta jossa sosiaaliturva koulutus kaikki muut tukevat sitä että ihmiset eivät lähtisi rikoksen poluille tämä on äärimmäisen tärkeää mutta samaan hengenvetoon sanon myös sen että taloudellisista ongelmista mielenterveysongelmista tai mistä tahansa muista ongelmista johtuen kenelläkään ei ole nyt eikä jatkossa oikeutta tehdä rikoksia

arvoisa rouva puhemies tässä keskustelussa on noussut esiin oikeusministeriön toimialan resurssit kysehän on juuri siitä että niiden resurs sien tulee olla riittävät jotta ihmiset saavat oikeutta monelle ihmiselle heidän asiassansa on todella keskeistä nopea käsittely että he saavat laadukkaan esitutkinnan ja että että heidän oikeutensa otetaan huomioon että että uhrin asema on turvattu ja siihenhän juuri liittyy se kysymys mitä olisin toivonut teidän arvioivan että oikeusministeriön määrärahat riittävät oikeusturvan takaamiseen ja oikeusvaltion perusteiden vankistamiseen on ollut paljon keskustelua siitä että tällä hetkellä määrärahan taso on on ollut vuosia niukkeneva ja että jos tästä vielä mennään alaspäin niin oikeusturvan taso heikkenee kohtuuttomasti elikkä haluan tässä oikaista sen väärän käsityksen että ikään kuin meidän tavoitteemme olisi säästää tältä toimialalta näinhän ei ei suinkaan ole vaan tarpeet ovat huomattavasti suuremmat kuin mitä nyt on

arvoisa puhemies tunnetusti lähtökohtana tässä lakiesityksessä on rajoittava direktiivi ja suomen hallituksen tavoitteena on toimeenpanna direktiivi aiheuttamatta vaikeuksia asialliselle ja turvalliselle aseiden käytölle metsästyksessä ampumaurheilussa ja reserviläistoiminnassa suomalaisin erityispiirtein kuitenkin niin että direktiivin tarkoitus eli erityisen vaarallisten aseiden leviämisen estäminen entistä varmemmin täyttyy direktiivi edellyttää ennen kaikkea sitä että kaikki itselataavat kertatuliaseet isolla latauslaitteella ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä tämä on merkittävin muutos jonka kanssa olemme työskennelleet toiseksi niin sanotun ison lippaan eli ison latauslaitteen myyminen on kiellettyä jos ostajalla ei ole niin sanottua a luokan lupaa joka tarvitaan näihin lähtökohtaisesti kiellettyihin erityisen vaarallisiin aseihin

niin edelleen onneksi meidän kaikkien ja monien suomalaisten yhteisellä ponnistuksella direktiiviin saatiin myös niin sanottu reserviläispoikkeus joka on kuitenkin hyvin tiukkaan rajattu se mahdollistaa a luokan erityisen vaaralliseen aseeseen luvan myöntämisen reserviläistoiminnan perusteella kansallisen puolustuksen kannalta asianmukaisesti perustellussa tapauksessa yksittäistapauksena ja poikkeuksellisesti näistä lähtökohdista lähdimme rakentamaan hallituksen esitystä ja nyt on päästy tähän tulokseen joka teillä on edessänne haluan jo tässä kiittää erityisesti reserviläisjärjestöjä ampumaurheiluseuroja metsästysjärjestöjä aktiivisia kansanedustajia ja vaikuttajia siitä että olemme varsin hyvin pystyneet tällä esityksellä mahdollistamaan asianmukaisen aseenkäytön niissä puitteissa joissa direktiivi sen mahdollistaa erityisesti ytimenä on se miten määrittelemme isojen latauslaitteiden käytön jatkossa tältä osin arvoisa puhemies käytettävien isojen latauslaitteiden ja niiden mukaisten aseiden osalta siirrytään luvanvaraisuuteen mutta seuraavilla poikkeuksilla ensinnäkin reserviläinen joka osoittaa harrastuneisuuden kahdentoista kuukauden ajalta suorittaa mpk ampumakokeen ja saa puolustusvoimien puollon saa jatkossa luvan myös ison latauslaitteen kanssa tapahtuvaan toimintaansa samoin myös sovelletun reserviläisammunnan practical ammunnan ja urheiluammunnan piirissä voidaan myöntää poikkeuslupia asekeräilylle voidaan myöntää poikkeuslupia ja mikä erityisen oleellista tuhansille harrastajille löysimme ratkaisun jolla ennen viime vuoden kesäkuuta hankittujen laillisten myös isoilla latauslaitteilla luvat jatkuvat automaattisesti normaalisti myös tulevaisuudessa eli mitään suurta ruljanssia tuhansien aselupien rullaamisesta ensi vuonna uuteen asentoon tai uhkaa niiden menettämisestä ei ole edessä myös yhteisölupien osalta mpk ryn asema vahvistuu sille on mahdollista myöntää suoraan reserviläistoimintaan maanpuolustustarkoitukseen myös isojen latauslaitteiden lupia ja löysimme myös mahdollisuuden siihen että ampumaurheiluperusteisesti sra ammuntaan perustuen koulutukseen perustuen reserviläisjärjestöille kuin mpklle pystytään yhteisölupia jatkossa myös isoihin latauslaitteisiin luomaan tämä on myös erittäin tärkeä asia koriste ja keräilyesineiden osalta ennen vuotta tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäkuusi valmistukseen tulleet sarjatuliasemalleihin tarkoitetut pitkät latauslaitteet puhumme siis suomi konepistooleista emma pikakivääreistä lahti saloranta pikakivääreistä tulkitsemme nyt koriste esineiksi niistä ei tule luvanvaraisia tämä jälleen koskettaa kymmeniätuhansia ellei jopa satojatuhansia kappaleita muillekin koriste esineitä keräilyesineitä hallussaan pitäville jos voi tehdä lippaan toimintakyvyttömäksi asetuksella määrätyllä tavalla silloin se ei ole enää aseen osa joka olisi luvanvarainen arvoisa puhemies erityisesti se on minusta suuri saavutus että osalta olemme luoneet varsin selkeän polun siihen että kaikki sijoituskelpoiset ei siis ainoastaan sodanajan sijoitetut vaan sijoituskelpoiset joilla on asiallinen tarve ja oikea aktiivinen reserviläisharrastus suomessa voivat jatkossakin harrastusta

uskon itse asiassa että se jopa hitsaa suomalaisen perinteisen reserviläistoiminnan järjestökenttänsä kanssa aiempaa tiukemmin suomalaisen yhteiskunnan peruskallioon kun siitä tulee nyt myös aselaissa selvästi peruste aseluvan saamiselle toisin kuin tällä hetkellä myös lukuisia muita muutoksia on lakiin lausuntokierroksen jälkeen tehty esimerkiksi keräilyaseiden kategorinen ampumakielto on poistettu siinä pidetään nykytila voimassa löysimme siihen tavan jolla se on on perusteltavissa lainaamisen ilmoitusajassa siirryttiin kymmenestä päivästä kolmeenkymmeneen päivään ilmoitus täytyy tehdä tämä helpottaa myös harjoittelua näihin lupaedellytyksien vaatimiin harjaantuneisuuden osoittamisiin harrastuneisuuden osoittamista on yksinkertaistettu metsästäjille riittää voimassa oleva metsästyskortti silloin viiden vuoden välein voi osoittaa että edelleen aseensa tarvitsee

on ilmiselvä tarve debattiin pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää tässä debatissa puheenvuoron painamaan viides painiketta ja nousemaan seisomaan

rouva puhemies puolustusvaliokunta on näistä maanpuolustuksen asioista vastaava valiokunta ja puolustusvaliokunnan kokouksessa olemme

aselakiin liittyen kommentoineet ja siitä lausuneet ja huomattavasti myös keskustelleet täällä salissa on myös puolustusvaliokunnan jäseniä ja mikä on ollut ilahduttavaa valiokunnan työskentelyssä meillä on ollut yhteinen käsitys siitä että maanpuolustuksemme perusrakenteisiin kuuluva yleinen asevelvollisuus ja laaja reservi saa sille kuuluvan oikeuden myös ampumaharrastuksen suorittamiseen ja ja ylläpitämiseen ja on ollut ilo työskennellä valiokunnassa myös tukien tätä reserviläistoiminnan peruskallion säilyttämistä ja kehittämistä ajassa tässä meillä ei ole eroa hallituksen ja opposition välillä ainakaan tuolla puolustusvaliokunnassa mutta kysyn kuitenkin ministeri teiltä olen ollut huomaavinani että sisäministeriön ja puolustusministeriön välillä on ollut painotuseroja lain valmistelun yhteydessä

mielestäni keskeinen viesti tässä aselain sisällössä on se että reserviläistoiminta voi jatkua urheiluammunta esimerkiksi sovellettu reserviläisammunta voi jatkua ennallaan käytännössä tämä on erittäin merkittävä asia koska aselaki juontaa eu direktiivistä ja nyt meidän aselakimme tämä esitys on toteutettu niiden direktiivin reunaehtojen puitteissa mielestäni sen pienimmän riesan tien kautta se on pyritty löytämään tässä koko ajan valitettavasti byrokratiaa tässä tulee harrastajille lisää se ei johdu suomen tai hallituksen tahdosta se johtuu eusta johtuvista syistä se on hyvä että tämä esitys koskee koko reserviä ampumataito on sotilaan tärkein yksittäinen ominaisuus ne lähtökohdat huomioiden mistä lähdettiin liikenteeseen verrattuna siihen mitä nyt on tehty ja mitä tämä esitys pitää sisällään on tehty erittäin suuri työ niin siellä eun päässä suomalaisten toimesta kuin sitten täällä sisäisesti näissä erinäisissä neuvotteluissa

rouva puhemies tämä eun asedirektiivi lähti itse asiassa liikkeelle näiden euroopassa tapahtuneiden vakavien terrori iskujen jälkeen itse en ihan usko sitä että tämä tulee ratkaisemaan esimerkiksi laitonta asekauppaa taikka niitä ongelmia joiden ratkaisemiseen tällä tähdätään varsinkaan suomessa ei ole tällaista vaikutusta ja me emme tällaista olisi lainkaan tarvinneet ilman ilman eun pakottavaa velvoitetta onneksi meillä on ollut laaja kansallinen yhteisymmärrys ja niin kuin edustaja kari puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajana toi esille valiokunnassakin hyvä yhteisymmärrys siitä millä tavalla etsimme keinon siihen että teemme vain sen mitä direktiivi vaatii emme yhtään yli sillä tavalla reserviläistoiminta toisaalta ikiaikainen metsästys ja hieno urheiluammunta voivat tässä maassa jatkua kutakuinkin normaaliin entiseen tapaan ja kiitos tästä myös ministerille että ratkaisu on yhdessä löytynyt

sellainen ongelma että tässä edelleenkään ei kiristetä lupakäytäntöjä niin vähän kuin olisi eu vaatimusten vuoksi mahdollista tämähän meni niin että ensin eu lähti kiristämään näkökulmastamme täysin aiheetta suomalaisten metsästäjien aseharrastajien ja reserviläisten toimintaa näitä tiukennuksia me me emme lähtökohtaisesti olisi tarvinneet ne eivät ratkaise mitään sellaista ongelmaa mitä meillä on sitten niihin vaikutettiin eussa sen verran kuin pystyttiin vaihtelevalla menestyksellä kenties tärkeimmät asiat turvaten mutta haluan muistuttaa että vaikka reserviläistoiminnalla onkin oma arvonsa niin silti myös aseharrastuksella yleensä ja metsästyksellä on arvonsa eli niitä ei suinkaan pidä väheksyä tämän reserviläistoiminnan rinnalla nyt sitten hallitus tulee kuitenkin esittämään eduskunnalle aselakia jossa on täysin kiistämättä lukuisia kohtia joita direktiivi ei sellaisenaan vaadi eli niin sanottuja suomi lisiä ne varmaankin tulevat täällä keskustelussa esille myöhemmin miksi näitä on edelleen mukana miksi emme päinvastoin yritä löytää direktiivistä niin sanottuja soveltamisen kohtia muiden luovempien maiden tapaan
arvoisa puhemies on tosiaan tärkeää lähteä siitä mistä tässä on taustaltaan kysymys silloin vuonna kaksituhattakuusitoista aivan niin kuin edustaja heinonen sanoi eu tasolla tämä lähti näistä terrori iskuista ja niihin liittyvästä huolesta suomellehan tämä on suoraan sanottuna turhaa ei sitä kukaan meistä voi kiistää mutta koska olemme eun jäsen niin emme me siitä mihinkään pääse että direktiiviä on täälläkin jollain tavalla sovellettava oleellista on se että kansallisella tasolla ollaan tähän hyvä ratkaisu löydetty eu neuvottelu sillä tasolla oli hyvin tärkeä koska se alkuperäinen esitys mikä eu komissiolta tuli asedirektiivistä olisi lopettanut suomessa meidän puolustusratkaisumme sitä ei nyt tapahdu ja siitä täytyy kiittää ministereitä niinistö ja ja mykkänen ja toki sitten myös esimerkiksi edustaja savolaa ja kopraa tässä hallitusrintamassakin tehtiin hyvää yhteistyötä ja olen iloinen myös siitä että niin kuin edustaja kari sanoi tässä myös oppositio on ollut hyvin samalla linjalla kuin hallituskin tämä oli ensimmäinen kysymys mikä meidän piti hoitaa seuraavaksi tulivat sitten muut kysymykset jotka liittyvät tietysti siihen että suomessa on satojatuhansia metsästäjiä ja ampumaurheilijoita ja muita aseharrastajia joiden edut näin katson on tässäkin pystytty huomioon

arvoisa rouva puhemies todella kuten tässä on jo sanottu eu laajuisestihan tässä on ollut tarkoitus muun muassa kieltää kaikkein vaarallisimpien itselataavien aseiden siviilikäyttö ja tehostaa unionimaiden välistä tiedonvaihtoa ja nämähän ovat kannatettavia tavoitteita on hyvä että näin kansainvälisesti ajatellen direktiivi puuttuu puoliautomaattiaseiden ja automaattiaseiden saatavuuteen ja ja on tavoitteena että lisätään turvallisuutta ja yhteiskuntavakautta sitten tähän suomen neuvottelemaan reserviläispoikkeukseen joka koskee laajaa joukkoa noin

reserviläistä olisi siihen yksi kysymys vain joka nousi tuolta huomasin poliisin lausunnosta että poliisi on huomioinut että reserviläispoikkeuksen piiriin kuuluisi henkilöitä jotka eivät esimerkiksi rikollisen menneisyytensä vuoksi ole sopivia pitämään hallussaan ampuma aseita poliisi kiinnitti huomiota siihen että on jopa todennäköistä että näiden henkilöiden aseistautumisella olisi vaikutusta yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen ja mahdollisesti sen vaarantumiseenkin

tämä on erittäin tärkeää koko suomen maanpuolustuksen kannalta että reserviläistoiminta kykenee jouhevasti toimimaan niiden suuntaviivojen mukaan jotka lainsäädännössä tuodaan esille samoin luonnollisesti ampumaurheilu on seikka joka tämän lain perusteluissa ja kirjoittamisessa on aihetta noteerata tunnontarkasti metsästys luonnollisesti on on eräs näistä on tärkeää että eduskunta kampaa nyt hyvin läpi tämän esityksen jotta siellä ei vain sattuisi olemaan mitään sellaista mitä me emme oikeasti tarkoita tässä mielessä on on hyvä että asia on nyt täällä hyvässä käsittelyssä joskin en ole vielä ihan selvästi saanut käsitystä siitä puolesta minkä vuoksi tämän asian käsittely tulisi edellyttämään käsittelyä myöskin perustuslakivaliokunnassa jonka työrepun määrän tänä päivänä suurin piirtein tiedämme

arvoisa rouva puhemies kyse on nyt direktiivin säännöksistä joita sitten muutetaan mutta ihan en yhdy välttämättä siihen ajatukseen että suomessa ei olisi ollut myöskin ihan kansallisesti tarvetta jossain määrin arvioida näitä uudelleen nyt ei ehkä tähän liittyen mutta ajatellen niitä edellisiä tiukennuksia esimerkiksi lupien saantiin ja muuhun meillä on valitettavat koulusurmatapaukset aseiden säilytykseen liittyvät kysymykset ja monet muut asiat jotka ovat olleet erittäin perusteltuja tehdä täällä suomessa suomen omien ongelmien vuoksi tässä on hyvä uudistus se mitä ministeri ei ehkä vielä maininnut on se että aseen ostajan henkilöllisyys myöskin nettikaupan osalta tulee nyt tarkastettavaksi ja myöskin aseluvan omaaminen on erittäin perusteltua niin ettei netistä voi ostella ihan ihan miten vain hyvä että tämä harrastaminen tässä mahdollistuu mutta minulla on nämä kaksi kysymystä yhä edelleen joista toinen on se että miksi niiden kaikkien yhdeksänsadantuhannen hengen jotka ovat joskus käyneet armeijan voi olla mahdollista tätä hakea ja toinen on se mpkn rooli liittyykö tämä siihen tulevaan mpkn

miten voi olla mahdollisuus hakea minä kyllä ymmärrän sen että henkilöllä voi olla mahdollisuus hakea ampuma aseen hankkimislupaa mutta poliisin ei tarvitse sitä myöntää poliisi kyllä seuraa varsin selvästi ja selkeästi mitä siellä henkilön taustalla on jos on edesottamuksia että on syyllistynyt rikoksiin tai muihin niin lupaa voi hakea mutta todetaan että lupaa ei myönnetä tämä reserviläispuoli ei ole mikään lupa automaatti kyllä tässä pidetään turvallisuudesta huolta ja niin kuin monissa puheenvuoroissa on todettu meillä on ampuma aselaki kyllä jo nyt suomessa niin tiukassa mallissa että sitä ei olisi enää tarvinnut kiristää kiristää kehotankin nyt sitten valiokunnassa kun asiaa käsitellään niin lähtökohta on kuitenkin se että tässä salissa tässä talossa päätetään kansanedustajat päättävät laeista ei poliisihallitus poliisihallitus vain esittää niitä edustaja kanerva käytti mielestäni hyvän rakentavan puheenvuoron että valiokuntatyöskentelyssä tämä lakiesitys on kammattava erittäin tiukalla kammalla läpi ja ja on poistettava sieltä ne epäasiallisuudet jotka sinne mahdollisesti vielä tässä vaiheessa

arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat alusta asti vaatineet että tähän ampuma aselakiin ei tule tehdä mitään sellaisia tiukennuksia joita tämä täysin järjetön eun pakkodirektiivi ei vaadi kysyisinkin arvoisalta ministeriltä onko tästä esityksestä nyt karsittu kaikki ylimääräiset tiukennukset pois täällä aikaisemmassa puheenvuorossa kävi ilmi että näin ei tilanne tällä hetkellä esityksen kohdalla olisi mutta voitteko vakuuttaa että kaikki turha

arvoisa rouva puhemies se suurin asia mikä siellä eu päässä saatiin silloin kaksituhattakuusitoista jälkeen kun tämä direktiivi lähti tulemaan oli meidän puolustusratkaisumme perusteleminen meillä on yleinen asevelvollisuus reserviläisiin pohjautuvat sodanajan joukot ja omaehtoinen harjoittelu mikä reserviläisellä ja vapaaehtoisella maanpuolustuksella on aivan olennainen osa myöskin ampumataitoa jokainen sotilas tarvitsee meillä on hyvin säännelty aselainsäädäntö jo tälläkin hetkellä se mitä lisäyksiä tämä tuo en usko että tässä lainsäädännössä on suuria turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä mutta tässä mennään nyt sitten eun reunaehtojen mukaisesti siinä kuinka se tähän meidän omaan lainsäädäntöömme tuodaan tärkein viesti on se että reserviläistoiminta voi jatkua vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta voi jatkua ja urheiluammunta voi jatkua tämä on se tärkeä asia missä me olemme onnistuneet ja mistä meidän pitää pitää jatkossakin kiinni

arvoisa puhemies kiitos ensinnäkin rakentavista puheenvuoroista teistä useiden kanssa ollaan tehty yhteistyötä tässä pitkin vuotta ja olette pitkälti myös esityksen hyvien puolien taustalla olevia tekijöitä tässä joihinkin kysymyksiin yritän vastata ensinnäkin edustaja kari kysyi ministeriöiden sisäministeriön ja puolustusministeriön välisistä painotuksista no ihan luonnollista on että puolustusministeriö tietysti alusta alkaen katsoo tätä nimenomaan sen kannalta miten mahdollisimman sujuvasti voidaan reserviläispoikkeuksen mukaiset luvat saada myönnettyä yleensä minkä tahansa ministeriöiden tai virastojen välisen valmistelun kohdalla päästään siihen tilanteeseen jossa ruvetaan myöskin etsimään sitä miten kumpikin osapuoli voisi olla mahdollisimman sujuvassa osassa sitä prosessia ja siirtää toiselle osapuolelle mahdollisimman monta kohtaa jotka joka tapauksessa täytyy ikään kuin tsekata tässä on nyt viime kuukaudet ollut esillä minusta varsin tämmöinen

kyllä poliittisella tasolla ministeri niinistön kanssa olleet koko ajan hyvin yhtä mieltä tästä päätavoitteesta että reserviläistoiminta on suomen kansallisen puolustuksen peruskiviä ja sen eteen täytyy tehdä töitä niin pitkälle kuin vain voidaan ja hyvin on kyllä voitukin

meidän kannalta haasteellisia asioita on tässä tosiaan niin kuin monessa puheenvuorossa on sanottu pystytty kyllä hyvällä yhteistyöllä oikaisemaan niin että nyt asiallisista syistä lupia suomalaisiin tarpeisiin tarvitsevat pystyvät ne kyllä jatkossakin hankkimaan suomi lisistä kysyttiin jos tässä viitataan esimerkiksi pistooleihin harjaantuneisuuden osoittamisen kahden vuoden aikaan niin sen lisäsi eduskunta mihin myös edustaja paatero viittasi omalla työllään ennen tämän direktiivin antamista tämäntyyppisiä eroja tässä laissa ja muiden maiden laeissa on mutta nyt kun direktiiviä implementoidaan lähdetty siitä että ei hankaloiteta aselupien myöntämistä siitä mitä direktiivi aivan väistämättä aiheuttaa halmeenpää kysyi rikoksista ja reserviläispoikkeuksesta niin kuin täällä taisi jo edustaja hongisto viitata luonnollisesti poliisihallitus antaessaan näitä erityislupia myös tekee turvallisuustsekkaukset niin kuin nykyiselläänkin tehdään se sinänsä poliisilta vain huomio että siellä tietenkin voi olla joukossa reserviläinenkin joka on ajautunut rikolliselle tielle mutta se tulee kyllä helposti tässä esiin miksi yhdeksänsataatuhatta edustaja paatero viittasi myös tähän peruskysymykseen ensinnäkin viime kädessä isänmaan reservinä on koko reservi eli se yhdeksänsadantuhannen sijoituskelpoisen henkilön joukko on hyödyllistä mitä useampi heistä vapaaehtoisesti harjoittelee aseellista maanpuolustusta ja on hyödyllistä luoda siihen hyvät ja mielekkäät edellytykset toiseksi sanoisin että reserviläistoiminnassa tiheässä rivissä tuetaan toinen toistaan eli meillä pitää olla aktiivinen kenttä senkin takia on hyvä että siellä on myös henkilöitä joiden so danajan sijoitus ei tällä hetkellä välttämättä ole ensimmäisenä rynnäkkökiväärin kanssa eturintamassa kulkeminen vaan joku muu

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma aselakia

eu vaatii eli muutokset on tehty järjellä ei tunteella kyllä on edustaja immonen tässä on mielestäni varsin hyvin muotoiltu kansallinen poikkeama jonka ehdottomasti tarvitsemme esityksen voimaantulon jälkeenkin reserviläiset voivat saada lupia reserviläiskivääreihin alkuperäinen esitys olisi kieltänyt puoliautomaattiset reserviläiskiväärit pitkällä lippaalla nyt lakiesitys lähtee siitä että sijoituskelpoinen reserviläinen voi saada luvan reserviläiskivääriin mikäli tälle on puolustusvoimien näkökulmasta tarve ja myös muut lupaehdot täyttyvät mielestäni näin tulee olla tämä on hyvä lähtökohta jolloin pystytään turvaamaan reserviläisten laaja ampumaharrastus koko suomessa huolenaiheena tietenkin on että jatkossa myös puolustusvoimien on puollettava luvan myöntämistä luvan saaminen edellyttää maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tai reserviläisjärjestön ampumatoimintaan osallistumista vähintään vuoden ajan toisena vaihtoehtoisena lupaperusteena on urheiluammunta silloin edellytetään jäsenyyttä ampumaseurassa joita tietenkin myös reserviläisyhdistykset ovat on selvää että kun puolustusvoimien sodanajan vahvuus on kaksisataakahdeksankymmentätuhatta henkeä ja heistä yhdeksänkymmentäkuusi prosenttia on reserviläisiä on oltava kunnossa tällaisen joukon ampumataitojen ylläpitäminen ei ole mahdollista vain kertausharjoituksissa vaan tarvitaan omaehtoista ampumaharjoitusta esityksen myötä ampuma aselain määritelmiä ja luvan myöntämisen edellytyksiä koskevia säännöksiä muutettaisiin vastaamaan direktiivin muutosta jolla osa aikaisemmin luvanvaraiseen b luokkaan kuuluneista aseista on siirretty kiellettyjen aseiden a luokkaan pidän hyvänä että niin sanottuihin a luokan aseisiin voivat saada maanpuolustuskoulutusyhdistys sekä erilaiset ampumaseurat yhteisölupia tämä mahdollistaa valvotun ampumaharrastuksen niillekin joilla ei aseita lähtökohtaisesti ole erityisesti nuorille reserviläisille arvoisa puhemies ampuma aselakiin lisättäisiin säännös aseen ostajan henkilöllisyyden ja aseluvan tarkastamisesta etäkaupan yhteydessä mielestäni tämä on erittäin hyvä muutos vähentää osaltaan aseiden joutumista vääriin käsiin sitten huoli poliisiorganisaation suunnasta tämä viesti on tullut varmaan teistä useammallekin huomattava osa järjestyspoliisin partioista varautuu työvuoronsa aloittaessaan siihen että vuoron aikana voidaan joutua turvautumaan konepistooliin ja yhä useampi käy läpi vaativien tilanteiden koulutuksen ja varustautuu vielä järeämmin partiokiväärillä

pykälässä tarkoitetun luvan saaneen yhdistyksen ampuma asekouluttajan antaman todistuksen harrastuksestaan joka on jatkunut aktiivisesti vähintään kaksi vuotta käytännössä tämä tarkoittaa siviilikerhoa jolla ei ole mitään tekemistä valtion viranomaisen kanssa poliisilta rajavartiomieheltä sotilaalta tai muulta virkamieheltä joka kantaa työssään palveluasetta ei edellytetä kahden vuoden harrastuneisuutta vaan hänen tulee esittää harrastuksestaan luotettava selvitys hallituksen esityksen mukaan konepistoolimme ja partiokiväärimme tyyppiset aseet kuuluvat tulevan lain tultua voimaan niin sanottuun a luokkaan eli ovat erityisen vaarallisia aseita edellä mainittujen asetyyppien osalta on astumassa voimaan sekä jo ennen luvan hakemista kaksitoista tai kuukautta jatkuneen ampumaurheilun tai harrastuksen todistaminen että viiden vuoden välein suoritettava harrastuksen jatkumisen osoittaminen ongelman ydin on se että ampumaurheilun tai harrastuksen voi tämänhetkisen esityksen mukaan todistaa vain ja ainoastaan yhdistyslain neljännessä pykälässä tarkoitetun luvan saaneen yhdistyksen ampuma asekouluttaja ei esimerkiksi poliisilaitoksen voimankäytön kouluttaja tai muu virkamiehen työhön tai siinä käytettäviin välineisiin perehtynyt henkilö lisäksi hallituksen esityksen ajalliset vaatimukset harrastuksen jatkumisesta ovat virkamiehen kannalta ongelmallisia mielestäni harjoittelu olisi tarpeellista silloin kun väline ja sen käyttöön liittyvät tekniikat ja taktiikat ovat henkilölle uusia asioita tällä hetkellä partiokiväärikoulutuksen saava poliisimies joutuu ensin hakeutumaan jonkun ampumaseuran jäseneksi ja harjoittelemaan

lainavälineistöllä vuoden päivät konepistoolin osalta kaksi vuotta ennen kuin hän kykenee edes hakemaan lupaa palvelusasettaan vastaavaan omaan välineeseen jolla harjoitella työnmukaisemmin ja tämänkin jälkeen harjoittelun urheilutoimintamalleilla siviiliseurassa on jatkuttava aktiivisesti jotta oikeus pitää hallussaan vastaavaa välinettä pysyisi voimassa toivon että näihin epäkohtiin puututaan vielä valiokunnassa ennen lain voimaantuloa kerron vielä hieman esimerkkiä tästä henkilön mainitsemasta asiasta vanhempi konstaapeli käy vaativien kurssin elokuussa kaksituhattakahdeksantoista välittömästi kurssin jälkeen hän toteaa työnantajan tarjoamat harjoittelumahdollisuudet täysin riittämättömiksi hän hakee ja saa luvan omaan partiokivääriä vastaavaan itselataavaan kivääriin ostaa aseen liittyy siviiliseuraan ja aloittaa aktiivisen harjoittelun lokakuussa kaksituhattakahdeksantoista uusi laki astuu voimaan ensimmäinen kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista kyseisen konstaapelin on uuden lain mukaan anottava uudelleen lupaa omistamaansa aseeseen kuuden kuukauden sisällä lain voimaantulosta ensimmäinen kuudetta kaksituhattayhdeksäntoista mennessä tässä vaiheessa hän voi siviilikouluttajan todistuksella toteen näyttää kahdeksan kuukauden aktiivisen harrastuksen joka ei ole riittävä koska laki vaatii kaksitoista kuukautta työkseen kivääriä kantavan poliisin oman kiväärin lupa raukeaa ja hän joutuu luovuttamaan aseensa pois esimerkiksi korvauksetta valtiolle toivoisin tämän asian huomioitavan viimeistään valiokunnissa

arvoisa rouva puhemies hyvä ministeri hyvät edustajakollegat ja muut

tämä eun asedirektiivin muutos lähti siis liikkeelle aikanaan siitä kun euroopassa tapahtui pieni sarja vakavia terrori iskuja joissa käytettiin sarjatuliaseita niin kuin tuossa debattikeskustelussa esille tuli aseita oli oli koottu eri eri lailla ja ja sen takia tässä on näitä elementtejä mitä mitä tämä eun asedirektiivi nyt sisällään pitää siitä huolimatta niin kuin aiemminkin totesin mielestäni tämäntyyppisessä asiassa olisi voinut hyvin lähestyä asiaa ehkä kansallisenkin lainsäädännön kautta ja tarkastella tilannetta niin että tehdään toimenpiteitä siellä missä missä niitä erityisesti tarvitaan mitä tuossa esityksessä kaiken kaikkiaan on on matkan varrella ollut osa on kyllä ehkä vähintäänkin ylimitoitettuja suomeen mutta hyvällä laajalla kansallisella yhteistyöllä ja yhteisymmärryksellä tästä esityksestä on mielestäni saatu nyt sellainen että tämän kanssa on mahdollista edetä tällä voidaan turvata reserviläistoiminta tämä reserviläispoikkeama oli merkittävä saavutus hyvästä yhteistyöstä joka eussa saatiin aikaiseksi ja nyt sitten myös metsästys ja urheiluammunnan turvaaminen tulevaisuudessa tämä esitys itse asiassa on muuttunut aika merkittävästikin lausuntokierroksen ja ja myös hyvän yli puoluerajat ja osittain jopa yli hallitus oppositio rajatkin ylittävän yhteistyön aikana ja tästä on tullut mielestäni sellainen että tämän kanssa voidaan edetä nämä isoimmat muutokset joita esitykseen nyt haluan ainakin osittain käydä läpi sen takia että julkisuudessa edelleen on aika paljon myös väärää tietoa ja edelleen leviää lähtökohtaisesti sellaista tietoa mitä esitys on pitänyt sisällään jossain aiemmassa vaiheessa tämä eduskuntaan tuotu hallituksen esitys ei enää sisällä on siis syytä muutamia huomioita nostaa esille nämä merkittävimmät muutokset liittyvät siis muun muassa isokokoisten latauslaitteiden luvanvaraisuuteen ja ja myös tähän reserviläispoikkeukseen sekä siihen liittyviin ikärajoihin ja myös harrastuneisuusvaatimusten pituuksiin ja ja yhteisöjen aselupiin muutama huomio näistä keskeisistä lausuntokierroksen jälkeen tulleista muutoksista jotka on nyt siis kirjattu tähän hallituksen esitykseen joka eduskunnan käsittelyssä tänään on isokokoisten latauslaitteiden luvanvaraisuus ei koske toimintakelvottomia laitteita eikä latauslaitteita jotka on valmistettu sarjatuliasemalliin jonka valmistus on alkanut ennen vuotta tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäkuusi muisto ja koriste esineistä jää tämän sääntelyn ulkopuolelle tärkeä huomio monelle julkisuudessa tästä on väärää tietoa edelleen liikkeellä myös niin sanottua reserviläispoikkeusta koskevia muotoiluja on muutettu merkittävästi niin että sijoituksen tai suunnitellun sijoituksen sijaan tässä esityksessä käytetään termiä sijoituskelpoinen myös aiempien esityksien viittaukset yläikärajaan on poistettu

eli puolustusvoimat voivat jatkossa halutessaan puoltaa myös yli kuusikymmentä vuotiaan hakemusta isolla latauslaitteella varustettuun reserviläiskivääriin suomessa missä meidän uskottava maanpuolustuksemme perustuu vahvaan osaavaan kokeneeseen reserviläisarmeijaan reserviläispoikkeusperusteen ikäraja on laskettu kahdestakymmenestä vuodesta kahdeksantoista vuoteen aktiivisuutta vaaditaan kaksitoista kuukautta aiemman kahdenkymmenenneljän kuukauden ajan sijaan ja aktiivisuuden osoittamista voi osittain korvata myös maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä tapahtuvan harjoittelun lisäksi muulla reserviläistoiminnalla eli esimerkiksi reserviläisjärjestössä tapahtuvalla harjoittelulla

muutos yhteisöt kuten ampumaurheilujärjestöt ja reserviläisjärjestöt voivat saada a luokan aseisiin yhteisölupia asedirektiivin koulutuspoikkeusperusteen mukaisesti tämä on tässä esityksessä huomioitu myös urheilupoikkeusperusteella

viimeisenä huomiona keräilyaseiden ampumakieltoa koskeva muutosehdotus on poistettu esityksestä ja käytäntö säilyy ennallaan eli lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan ehdon jonka mukaan keräilykokoelmaan kuuluvalla ampuma aseella ei saa ampua eli tämäkin on korjattu niin kuin laajassa kansalaiskeskustelussa on esillä pidetty arvoisa puhemies tämä esitys on syytä käydä huolellisesti ja tarkasti eduskunnassa läpi ja varmistaa se että menemme niin sanotulla minimivaatimuksella direktiivin näkökulmasta se on se mikä meillä tästä on vain ja ainoastaan syytä toimeenpanna

arvoisa rouva puhemies hyvät

hyvin moniulotteiset turvallisuusuhat eli järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin rantautumisen eurooppaan ja jopa edesauttanut niitä ja sen jälkeen turvallisuusuhkia perusteena käyttäen ajetaan alas tavallisten lainkuuliaisten kansalaisten perusoikeuksia mitä euroopan unionissa aiotaan tehdä varsinaisille turvallisuusuhkille eli järjestäytyneelle rikollisuudelle ja terrorismille niiden

eliminoimiseksi hallituksen esityksessä ei puututa keinoihin joilla rikollisten hallussa olevia luvattomia ampuma aseita saataisiin vähennettyä keinojen valikoimassa olisi helposti käytettävissä muun muassa rangaistusten koventamisperusteet tapauksissa joissa rikoksesta epäillyn ammatti tai taparikollisen hallusta on löytynyt mikä tahansa toisen ihmisen vahingoittamiseen soveltuva väline ampuma

niin että tämä lakiehdotus käytännössä kieltää uusien erittäin vaarallisten aseiden esimerkiksi rynnäkkökivääri plus kolmenkymmenen patruunan lipas yhteisölupien myöntämisen muille kuin maanpuolustuskoulutusyhdistykselle myös maanpuolustustahto on koetuksella reserviläisten omaehtoinen harjoittelu on vastatuulessa sillä ampumakoulutuksen jättäminen ainoastaan maanpuolustuskoulutuksen tehtäväksi aiheuttaa reserviläisliiton ja reserviupseerien aktiiveille vaikean tilanteen

hyvä näin jos näin on tässä kyselen onko mahdollisesti näin mutta saadaan vastauksia hienoa myös monien ampumaseurojen toiminta tulee vaikeaksi ja samalla nousee uusien urheiluammunnan harrastajien aloituskynnys reserviläisen urheilukiväärit ovat edelleen luvallisia b kategorian aseita paitsi jos niissä käytetään normaalikokoisia lippaita jolloin ne ovat erva lupia eli erityisen vaarallinen lupia joita voidaan myöntää vain tietyin perustein asekategoria siis muuttuu sen mukaan minkäkokoinen lipas on aseessa kiinni ar viidentoista kolmenkymmenen patruunan

ar viidentoista kymmenen patruunan lipas on lähes harmiton tämä tulee varmaan aiheuttamaan sekaannusta ja ikäviä tilanteita harrastajille jos asia todella on näin

asialla on vaikutuksia myös metsästäjiin nykyisessä käytännössä pitkiä lippaita on ollut mahdollista pitää hallussa ilman

arvoisa puhemies suomen siviilikriisinhallintatoiminta on muuttunut merkittävästi sen jälkeen kun nykyinen laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan tuli voimaan vuonna kaksituhattaviisi myös suomalaisten osallistuminen siviilikriisinhallintaan on kehittynyt ja monipuolistunut kansainvälisen toimintaympäristön muutosten myötä suomi osallistuu vahvasti myös perinteisten siviilikriisinhallintakumppaniensa eun etyjin ykn operaatioihin mutta lisäksi myös isilin vastaiseen koalitioon esimerkiksi irakissa samaan aikaan suomalaisia työskentelee selvästi aiempaa enemmän myös kansainvälisten järjestöjen sihteeristötehtävissä lisäksi kansainvälinen pelastustoiminta on yhä enemmän eriytynyt siviilikriisinhallinnasta erilliseksi tärkeäksi osakseen sisäministeriö asetti vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa selvitysryhmän arvioimaan kriisinhallintakeskuksen asemaa ja tehtäviä ryhmä kiinnitti huomiota muun muassa kriisinhallintakeskuksen toimintaedellytyksiin hallinnollisena osana pelastusopistoa työryhmä yhtyi jo aiemmissa selvityksissä todettuun pelastusopiston yhteys ei ole tuonut synergiaetuja sillä opiston ja keskuksen ydintehtävät ovat huomattavan erilaiset ryhmä suosittikin että kriisinhallintakeskus irrotettaisiin hallinnollisesti pelastusopistosta sisäministeriö tarkasteli valmistelussa eri hallintomalleja pienen kokonsa vuoksi keskuksesta ei katsota voitavan tehdä itsenäistä omana kirjanpitoyksikkönään toimivaa virastoa siksi mallia on otettu niin sanotusta erillisyksikkömallista valmistelussa on katsottu että keskuksella on parhaat edellytykset pitää suomi kriisinhallinnan suurvaltana jos se toimii

mukaisesti sisäministeriön yhteydessä samalla otettaisiin huomioon siviilikriisinhallinnan ja kansainvälisen pelastustoiminnan toimintojen hallinnollinen eriytyminen arvoisa puhemies siviilikriisinhallinnan asiantuntijoille maksettavia korvauksia koskevaa järjestelmää ehdotetaan samalla uudistettavaksi haluamme erityisesti helpottaa perheellisten hakeutumista siviilikriisinhallinnan asiantuntijatehtäviin samalla parannamme suomen mahdollisuuksia rekrytoida näihin tehtäviin parhaat mahdolliset asiantuntijat erityyppisistä elämäntilanteista lähtevistä ihmisistä kenttätehtävistä poiketen sihteeristötehtäviin on nimittäin maksettu kaikkialle samaa olosuhdekorvausta vaikka kaupunkien todelliset kustannustasot ovat poikenneet toisistaan jatkossa toteutetaan asetuksessa määrittely ulkoministeriön ulkomaankorvausjärjestelmää hyödyntäen kaikkiin sihteeristökaupunkeihin ja myös asiantuntijatehtäviin lähtevät pääsevät hyödyntämään perheenjäseniä koskevia kuluja koskevia korvausjärjestelmiä siis lasten päivähoidosta koulunkäynnistä aiheutuvia kuluja näin poispäin arvoisa puhemies kriisinhallintakeskuksen hallinnollisesta asemasta säädetään siis lailla hallinnollinen siirto sisäministeriön yhteyteen ei ole sidoksissa keskuksen fyysiseen sijaintipaikkaan fyysisestä sijainnista ei säädetä lailla eikä lakiesityksessä pyydetä eduskunnan suostumusta fyysisen sijainnin siirtämiselle sijaintipaikan muuttamisesta sisäministeriö on päättänyt noudattaen sijaintipäätöksistä säädettyä menettelyä hallinnollista siirtoa ja hallinnollista kehittämistä koskeva hallituksen esitys olisi siis annettu eduskunnalle vaikka kriisinhallintakeskuksen sijaintipaikkaa ei olisikaan toisessa prosessissa muutettu

jolloin kriisinhallintakeskuksen siirrosta vastaava ministeri kai mykkänen ei ollut täysistunnossa esittelemässä asiaa ja asia päätettiin siirtää tälle viikolle nyt olemme tässä tilanteessa arvoisa puhemies tässä ensin taustaa asiaan sisäministeriö tiedotti kuudes neljättä tänä vuonna ministeri kai mykkäsen päätöksestä siirtää pelastusopiston yhteydessä toimiva kriisinhallintakeskus kuopiosta pääkaupunkiseudulle päätöstä edelsi kriisinhallintakeskuksen asemaa ja tehtäviä tarkastelleen selvitysryhmän selvitys silloinen sisäministeri paula risikko ja sisäministeriön kansliapäällikkö päivi nerg ilmoittivat toukokuussa kaksituhattaseitsemäntoista että kriisinhallintakeskus säilyy ja sitä kehitetään kuopiossa verkostomaisesti johdetuksi ja toimivaksi ei paikkasidonnaisena toimintana sisäministeri risikon ilmoituksen jälkeen ei ole tullut mitään uutta siirtoa puoltavaa tietoa ilmi pohjois savon liitto ja kuopion kaupunki ovat esittäneet omalla kannanotollaan perusteluja jotka osoittivat selvitystyön loppuraportin tietoja ja johtopäätöksiä vähintään kiis tanalaisiksi kuudes neljättä kaksituhattakahdeksantoista tiedotetun päätöksen valmistelu näyttäytyi asenteellisena puutteellisena ja ja hyvän hallintotavan vastaisena sisäministeriö alueellistamisen koordinaatioryhmän käsittelyyn ennen kuin ministeriö tiedotti sisäministerin jo tehneen päätöksen näin sisäministeri mykkäsen toiminta näyttäytyy myös luottamuksensuojan näkökulmasta hyvän hallintotavan vastaisena sillä edellinen sisäministeri risikko oli jo ilmoittanut kriisinhallintakeskuksen säilyvän kuopiossa eikä tämän päätöksen muuttamiselle ole tullut uusia perusteita eikä asian uudelleenarvioinnista ollut tiedotettu ihmetystä herättää myös mitä ministeri mykkäselle on esitetty virkavastuulla heti hänen alkaneella hänen alkaneella virkakaudellaan kun hän on päätynyt täysin toiseen ratkaisuun kuin edeltäjänsä ministeri risikko joka päätyi virkavastuulla ja virkamiesesittelyn pohjalta säilyttävään ja kehittävään ratkaisuun ennen tiedotettua päätöstä sisäministeriö ei myöskään kuullut asianomaisia paikkakuntia ja kriisinhallintakeskuksen henkilöstöä joiden enemmistö haluaa jatkaa toimintaa kuopiossa sisäministeriön tiedotteessa kriisinhallintakeskuksen siirtopäätös yhdistettiin helsingin pelastuskoulun alaisuudessa olleen koulutuksen keskittämiseen kuopion pelastusopistoon tällä asialla ei kuitenkaan ole mitään tosiasiallista yhteyttä kriisinhallintakeskukseen vaan koulutuksen keskittäminen kuopioon johtuu maakuntauudistuksesta jonka myötä koulutus helsingin päättyy joka tapauksessa asioiden kytkeminen toisiinsa sisäministeriön tiedottamisessa oli harhaanjohtavaa ministeriön sijoittamisselvitys oli tehty painotuksiltaan niin että helsinki näyttäytyy kuopiota houkuttelevampana ratkaisuna tähän myös alueellistamisen koordinaatioryhmä kiinnitti huomiota päätöksessään vasta sisäministeriön jo tehdyn ja tiedotetun kriisinhallintakeskuksen siirtopäätöksen jälkeen ministeriö pyysi alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunnon ja teki sijoittamisselvityksen sijoittamisselvitys näyttäytyy kyseenalaisena kun siirtopäätöksestä oli jo tiedotettu alueellistamisen koordinaatioryhmä antoi yksimielisesti kahdeskymmenesyhdeksäs kuudetta tänä vuonna se edellytti että ministeriön tulisi ennen toimivaltaansa kuuluvan asian ratkaisua harkita tarvetta siirtää kyseinen asia valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi alueellistamisen koordinaatioryhmä totesi seuraavaa alueellistamislain tavoitteena on kaikkia hallinnonaloja koskeva yhtenäinen käytäntö ja kansanvaltainen päätöksenteko alueellistamislain tavoitteiden toteutumisen kannalta käsiteltävinä olevilla sijoittamisratkaisuilla on periaatteellinen ja laajakantoinen merkitys arvoisa puhemies huolimatta alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunnossaan vahvasti edellyttämästä harkinnasta viedä päätös valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi teki sisäministeriö ministeri mykkäsen ja kansliapäällikkö ilkka salmen allekirjoittamana päätöksen siirtää kriisinhallintakeskuksen sijaintipaikka kuopiosta helsinkiin tuo päätös on tehty viides seitsemättä kaksituhattakahdeksantoista ja siitä tiedotettiin seuraavana päivänä sisäministeri mykkäsen lopullinen päätös on tehty hyvin lyhyessä ajassa alueellistamisen koordinaatioryhmän käsittelyn jälkeen jolloin perusteelliselle ja huolelliselle arvioinnille ei ole annettu sisäministeriössä suurta painoarvoa toiminta ei ole mielestäni hyvän hallintotavan mukaista arvoisa puhemies kokonaisuutena kriisinhallintakeskuksen sijoittumista koskeva päätöksentekoprosessi näyttäytyy hyvän hallintotavan näkökulmasta kyseenalaisena sisäministeriö teki päätöksen siirrosta ja tiedotti päätöksestä mutta vei asian alueellistamisen koordinaatioryhmän käsittelyyn vasta tämän jälkeen sisäministeriö ei vienyt päätöstä valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi huolimatta huolimatta alueellistamisen koordinaatioryhmän antamasta lausunnosta ja siinä esitetystä vahvasta signaalista päätöksen periaatteellisesta ja laajakantoisesta merkityksestä sekä alueellistamislain tavoitteena olevasta kansanvaltaisesta päätöksenteosta tällä perusteella olen myös pyytänyt oikeuskansleria arvioimaan kantelun kohteiden toiminnan lainmukaisuuden ja sen ovatko kantelun kohteet toimineet hyvän hallintotavan vastaisesti tai muutoin moitittavasti tietämäni mukaan oikeuskanslerinvirasto käsittelee parhaillaan asiaa ja pyrkii saamaan myös ministeriön lausunnon jälkeen vastauksensa joka tietysti toivottavasti toimii myös eduskunnan päätöksenteon taustalla ja pohjana arvoisa puhemies edellä olevan perusteella katson että eduskunnan ei tule hyväksyä vaikkakin ministeri että kriisinhallintakeskuksen siirto kuopiosta helsinkiin on ministerin oman päätöksen takana tässä on kuitenkin mahdollisuus arvioida kokonaisuudessaan kokonaisuudessaan tämän hallituksen esityksen myötä myös tätä kriisinhallintakeskuksen fyysistä sijaintipaikkaa nythän käsitellään siis hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain pelastusopistosta annetun lain sekä tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä annetun lain

arvoisa rouva puhemies

päivitettävä siviilikriisinhallintalain mukainen velvoite myöntää virkavapaata tai vapautusta työstä palvelussuhteen ajaksi koskee tällä hetkellä valtiota työnantajana velvoite ei koske kuntia tai kuntayhtymiä jotka ovat kuitenkin erityisesti kansainväliseen pelastustoimintaan osallistuvien henkilöiden pääasiallisia työnantajia siksi on varsin tärkeää että henkilöitä saadaan myös pelastusalan tehtäviin lainsäädäntömuutoksilla esitys myös selkeyttää suomen ulkomaille lähettämien henkilöiden ja heidän työnantajiensa oikeuksia sekä velvollisuuksia on tarpeen myös laajentaa tapaturman ja palvelussairauden korvaamista kriisinhallintatehtävissä siten että se koskee sotilaallisen kriisinhallinnan tavoin myös siviilikriisinhallintalain mukaisessa harjoituksessa olevia henkilöitä ja sellaisia harjoituksia jotka ovat välttämättömiä suomelta edellytettävän valmiuden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi tapaturman ja palvelussairauden ottaminen laissa paremmin huomioon on erityisen tarpeellista sillä usein kriisinhallintaa tehdään jopa yhtä vaarallisilla tai jopa vaarallisemmilla alueilla kuin sotilaallista kriisinhallintaa lakia tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä sovelletaan siviilikriisinhallintalain nojalla tällä hetkellä palvelussuhteessa ja koulutuksessa olevaan henkilöön mutta sitä ei sovelleta siviilikriisinhallintalain mukaiseen harjoitukseen osallistuvaan henkilöön kuitenkin esimerkiksi kansainväliseen pelastustoimintaan liittyy sellaisia harjoituksia jotka ovat välttämättömiä suomen kansainvälisten sitoumusten edellyttämän valmiuden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi on tarpeellista että lakia tässä tullaan yhdenmukaistamaan

kriisinhallintakeskus perustettiin pelastusopiston yhteyteen kuopioon vuonna kaksituhattaseitsemän tärkein peruste silloin oli opiston uudet ja riittävät tilat silloin ei juurikaan arvioitu toiminnallista yhteyttä opiston ja keskuksen välillä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista selvitysryhmän mukaan pelastusopiston yhteys ei luo synergiaetuja osa yhteisistä palveluista on siviilikriisinhallinnan tarpeiden kannalta kalliita ja ja epätarkoituksenmukaisia erityisen hankalaksi on on osoittautunut keskuksen nykyisen sijainnin vuoksi yhteistyö ministeriöiden ja muiden kumppanien kanssa sijainti myös saattaa vähentää osallistumista alan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön työryhmien raporteista ilmenee että kriisinhallintakeskuksen ja pelastusopiston toiminnot ovat erilaisia ja nykyinen hallinnointimalli ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla ei siis ole tarkoituksenmukaista että kriisinhallintakeskus jatkaisi pelastusopiston yhteydessä tärkeintä on että kokonaisuus toimii erillisyksikkömalli vahvistaa kriisinhallintakeskuksen itsenäisyyttä ja päätösvaltaa sille kuuluvissa asioissa erillisyksikkömalli tukee myös siviilikriisinhallinnan poikkihallinnollista ja verkostomaista yhteistoimintamallia sisäministeriön yhteys tukee poikkihallinnollista toimintaa pelastusopiston yhteyttä paremmin lainmuutoksilla vastataan hyvin kriisinhallintakeskuksen ja pelastusopiston ydintehtävien eroista johtuviin hallinnollisiin ongelmiin sijoittuminen helsinkiin on yhteistyön kannalta erinomaista koska muun muassa puolustusvoimain kansainvälinen yksikkö kuten ulkoministeriö ja muut yhteistyötahot tietysti liikenneyhteydetkin ovat ehkä hieman yksinkertaisemmat helsinkiin kuin kuopioon siellä on aika paljon myöskin kansainvälisiä kursseja mihin tulee ihmisiä ympäri maailman

aivan sisäministeriö on luonnollinen valinta isäntäministeriöksi koska siellä on jo hoidettu kyseessä olevia asioita ennen crisis

arvoisa arvoisa rouva puhemies vaikka kriisinhallintakeskuksen fyysinen sijainti ei todella ole tässä varsinaisessa lainsäädäntöpaketissa niin kuitenkin siitä asiasta itsekin haluan tässä puheenvuorossani puhua ja tietysti kiitoksia siitä että ministeri on paikalla tämän asian käsittelyssä on täällä eduskunnassakin ollut hivenen tämmöistä kompurointia koska täällä eilen illalla istuimme melko pitkään ja odotimme että tämä viimeisenä listalla oleva asia tulee käsittelyyn mutta sitten todettiinkin että että sinä iltana se ei ministerin aikatauluihin sopinut ja se pöydättiin sitten tälle päivälle mutta hyvä että nytten olemme tästä aiheesta puhumassa tämä pelastusopiston yhteydessä sijaitseva kriisinhallintakeskus ja sen siirtäminen muualle tässä edustajat kulmala ja rossi ovat hyvin kertoneet sitä taustaa viitanneet siihen toukokuuhun kaksituhattaseitsemäntoista silloisen ministeri risikon ja kansliapäällikkö nergin perusteluihin tästä verkostomaisesta toimintatavasta joka silloin tuntui olevan ihan hyvä ja hyväksyttävä ja joka nyt sitten kun uusi ministeri astui toimeensa yhtäkkiä muuttuikin sitten jostakin syystä toimimattomaksi kyllä herättää kovasti kysymyksiä kuinka on mahdollista että näin lyhyessä ajassa se mitä edellinen ministeri oli pitänyt ihan toimivana ratkaisuna yhtäkkiä ei sitä enää ollut kuopiossa kriisinhallintakeskuksella on ollut erinomaiset tilat siinä mielessä että että siinä pelastusopiston yhteydessä on ollut mahdollisuus tällaisiin todella voisi sanoa euroopan tasollakin arvostettuihin ja toimiviin harjoitusalueisiin olen itsekin niillä alueilla käynyt tutustumassa ja siellä todellakin käy ministeriöitten väkeä ympäri eurooppaa en tiedä tuleeko kauempaakin

tutustumassa näihin toimiviin toimiviin harjoitusalueisiin ja ja siellä todellakin kun siellä hätäkeskuspäivystäjät pelastusalan opiskelijat ovat samoissa harjoitustiloissa voidaan järjestää tämmöisiä hyvin monipuolisia ja hyvin aidon oloisia erilaisia kriisinhallintatehtäviä ja erilaisiin erilaisiin pelastustehtäviin liittyviä harjoituksia siinäkin mielessä sitten kyllä kummastuttaa onko todella niin että nämä tilat yhtäkkiä ovatkin sitten jossakin muualla sitä samaa samaa tasoa täällä toki kuuntelin vähän ihmeissäni että että täällä oppositiosta perussuomalaisilta tuli puhe joka olisi aivan hyvin voinut tulla hallituspuolueen suusta ja sitten toisaalta täällä kollegat kulmala ja rossi pitivät ansiokkaat puheenvuorot hallituspuolueiden edustajina ja ja hyvin toivat esille sen miksi ovat niin hämmentyneitä näistä päätöksistä mitä nyt ministerin puolelta on tehty ja kyllä tässä täytyy todeta että itsekin peräisin tässä keskustelussa nyt kovasti näitä perusteluita

ja nyt sitten vastauspuheenvuoro ministeri mykkänen kolme minuuttia olkaa hyvä

arvoisa puhemies kiitos rakentavista ja analyyttisista puheenvuoroista kaikille esityksen sisältöä käsitteli lähinnä edustaja raatikainen ja ymmärsin että saatiin myös tukea yhdessä valmistellulle linjalle siitä miten kriisinhallintakeskuksen hallintoa tulee kehittää ja myöskin näitä henkilöstön edellytyksiä toimia vaativissa tehtävissä kiitos siitä vaikka tämä esitys ei todella koske fyysistä sijaintipaikkaa niin pidän arvossa eduskunnan ja kansanedustajien mahdollisuutta keskustella jolloin kommentoin myös omalta osaltani tätä teemaa ensinnäkin silloin kun aloitin sisäministerinä päätös oli valmisteluvaiheessa tämän hallinnollisen muutoksen ja sijaintipaikan osalta helpompi olisi tietysti ollut pitää se paikallaan mutta itselleni saatan perustella vain sellaisen valinnan kun asia pöydälläni on joka maksimoi toiminnan laadun ja tehokkuuden tältä osin selvitykset jo aiempina vuosina ovat olleet suosittelemassa sitä että tämän tapauksen osalta sijoittamispaikka nykyisessä ei ole toimivin ja selvitykset joita tehtiin itse asiassa tämän prosessin aikana vahvistivat sitä vielä erityisesti tässä kesän aikana miksi julkistimme tämän jo huhtikuussa ennen alueellistamisen koordinaatioryhmän tietysti oli tiedossa että se on normaalin käsittelytavan mukainen siksi että se olisi joka tapauksessa tullut julki akrn esityslistan yhteydessä ja katsoimme järkeväksi että kerrotaan se myöskin ministeriön suunnasta silloin kun se on esityksenä sinne menossa tämä akrn kehuma selvitys itse asiassa jonka kesäkuussa teimme sitten heidän edellyttämällään tavalla toi sinänsä myös uutta tähän keskusteluun kun akr otti kantaa tähän asiaan niin se ei sinänsä suosittanut asian viemistä valtioneuvostoon vaan edellytti todella että sisäministeriö harkitsee ennen toimivaltaansa kuuluvan asian ratkaisua tarvetta siihen tätä harkintaa jouduimme tekemään suhteessa perustuslakiin jonka mukaan valtioneuvostoon on saatettava laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat

valtion työntekijöistä kuopion seudulla tästä syystä akrn yksimielisestä lausunnosta myös poistettiin viittaus asian laajakantoisuuteen tältä osin näimme että on perustuslain kirjaimen kannalta järkevintä ratkaista asia ministeriötasolla yksimielisessä lausunnossaan akr myös toteaa sijoittamisselvityksestä käyvän ilmi että toiminnalliset seikat puoltavat selvästi kriisinhallintakeskuksen sijoittamista helsinkiin selvityksen kyselyssä myös henkilöstön enemmistö sanoo pitävänsä helsinkiä keskuksen toiminnan kannalta parhaana sijaintipaikkana ymmärrän sen haasteen mikä kuopioon asettuneella henkilöstöllä on tässä kun sen jälkeenkin enemmistö sanoo näin niin minusta sekin kertoo kyllä omaa kieltään tässä edustaja aivan oikein kuvasi sitä mitä tavoiteltiin kymmenen vuotta sitten että harjoitusalue pelastusopistolla olen itsekin siihen tutustunut se on kansainvälisestikin ansiokas pelastusalan harjoitusalue toimisi synergisesti käytännössä sitä ei ole kuitenkaan käytetty enää viimeisen viiden vuoden aikana vaan harjoitukset on pidetty poliisiammattikorkeakoulun harjoitusalueella tai säkylässä armeijan kanssa kriisinhallinnan luonne on siirtynyt siihen suuntaan joka ei valitettavasti enää palvele tätä pelastus opiston yhteyttä

hallituksen esityksenä pöydällä on keskeinen osa tätä parhaiden edellytysten antamista ja siksi toivon asiallista käsittelyä eduskunnassa lakiesitykselle

myönnän vielä edustaja essayahille ja rossille vastauspuheenvuorot ja sitten meillä alkaa taas aikaraja lähestyä

arvoisa rouva puhemies haluaisin ministeriltä vielä

pitäisikö ministerin puheenvuoro ymmärtää sillä tavalla että todellakin siviilikriisinhallinta ja siellä nimenomaan siviilihenkilöstön toimiminen alkavat olla jollakin tavalla vähäisempiä ja tässä ollaan vain koko ajan menossa enempi erityyppisten aseellisten konfliktien ja vastaavien vastaavien hoitamiseen myöskin siviilikriisinhallinnan puolella jotenkin tästä tulee sellainen olo kun kun näköjään parhaat harjoitusalueet sitten yhtäkkiä ovatkin jossakin armeijan armeijan alueella niin niin onko tässä nyt ymmärrettävä jotenkin niin että tätä painopistettä on myöskin haluttu kansallisesti meidän omalla päätöksellämme lähteä sitten viemään yhä enemmän nimenomaan sinne sotilaallisen kriisinhallinnan puolelle kuitenkin käsittääkseni kyse on siviilikriisinhallinnasta ja siviilihenkilöstön osallistumisesta siihen

tämä ministerin kommentti

muistaakseni kyllä niissä selvityksissä lukee että enemmistö kriisinhallintakeskuksen henkilöstöstä haluaisi toiminnan pysyvän kuopiossa tai ainakin hyvin hyvin lähellä minulla on tuolla laukussa ne paperitkin mutta en nyt kaiva tässä niitä esille mutta olipa niin tai näin niin joka joka tapauksessa on aika mielenkiintoista se että kun fimea keissin yhteydessä henkilöstö helsingissä sanoi että he eivät halua muuttaa sitten työpaikan perässä kuopioon niin sillä katsottiin olevan suurta painoarvoa tässä tapauksessa se painoarvo ei ole ollut kyllä sama sitten niihin kaikkiin perusteisiin että helsingistä löytyy ministeriö täältä löytyvät kansalaisjärjestötkin ja helsingistä pääsee eurooppaan ikään kuin helpommin minä voin kyllä totta kaikki tällä kahdenkymmenen henkilön työpanoksella jos ajatellaan alueellistamisen kannalta kuopion kannalta ole siinä suhteessa merkitystä että se se kaataisi kuopion joskaan ei se varmaan helsinkiäkään auta mihinkään mutta kyllä periaatteessa se on iso kysymys ja tässä suhteessa olen jyrkästi ministerin kanssa eri mieltä myös tästä substanssikysymyksestä johonka

haluaako ministeri vastata yksi minuutti paikalta
arvoisa puhemies edustaja kysymykseen ei ole mitään erikseen tehtyä politiikkalinjausta kohti sotilaallista kriisinhallintaa siviilikriisinhallinnan tehtävissä mutta käytännössä operaatioiden vaatimukset ovat menneet siihen että asiantuntijat harjoitusalueiden käytön osalta tarvitsevat yhteyttä sotilaalliseen harjoitteluun tai vaativiin poliisioperaatioiden harjoitteluihin tampereen poliisiammattikorkeakoulun harjoitusalueella tämä on ollut vain tosiasia joka tässä selvityksessäkin on

tehtyyn kanteluun ja ja tämän tulevaan päätökseen että sinänsä se ei vaikuta tämän lakiesityksen käsittelyyn koska kantelu ei koske esityksessä ehdotettua kriisinhallintakeskuksen aseman muutosta eli tämä lakiesitys sinänsä on siitä täysin riippumaton

arvoisa puhemies hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi esityksessä todetaan että lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen alle vuotias pienituloisen perheen opiskelija olisi oikeutettu oppimateriaalilisään jonka määrä olisi neljäkymmentäkuusi pilkku kahdeksan euroa kuukaudessa oikeus oppimateriaalilisään olisi vanhempien pienituloisuuden perusteella korotettua opintorahaa saavalla seitsemäntoista viiva yhdeksäntoista vuotiaalla vanhemman luona asuvalla opiskelijalla seitsemäntoista vuotiaalla itsenäisesti asuvalla opiskelijalla sekä vastaavasti pienituloisen perheen alle seitsemäntoista vuotiaalla opiskelijalla oppimateriaalilisää ei otettaisi tulona huomioon asumistuessa toimeentulotuessa eikä sotilasavustuksessa lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiajan määräytymisperusteet ehdotetaan yhtenäistettäväksi ammatillisen koulutuksen tukiajan määräytymisperusteiden kanssa jolloin lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiaika pitenisi yleensä yhdellä kuukaudella vanhempien tulokäsitettä ehdotetaan muutettavaksi siten että huomioon otettaisiin opiskelijan vanhempien tuloverolaissa tarkoitettujen puhtaiden ansio ja pääomatulojen sijaan veronalaiset ansio ja pääomatulot samalla tulorajoja korotetaan noin viidellä prosentilla jotta tarveharkinta ei kiristy käsitteen muutos mahdollistaisi tulorekisterin hyödyntämisen opintotuen toimeenpanossa esitys liittyy vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä esitys lisää valtion menoja kokovuotisesti noin kaksitoista miljoonaa tavoitteena on parantaa pienituloisista perheistä tulevien lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen nuorimpien opiskelijoiden taloudellisia edellytyksiä opiskeluun lisäksi tavoitteena on edistää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden yhdenvertaisuutta oppimateriaalilisän valmistelun lähtökohtana oli kohdentaa oppimateriaalilisä eniten tuen tarpeessa oleville mahdollisimman yksinkertaisesti täten päädyttiin malliin yhdestä euromääräisestä lisästä eli käytännössä opintorahan korotuksesta jo nykyisin vähävaraisuuskorotuksen piirissä oleville opiskelijoille opiskelija voisi saada oppimateriaalilisää jos vanhempien veronalaisten ansio ja pääomatulojen yhteismäärä on

sama kuin opintorahan vähävaraiskorotuksen tuloraja lisäksi oppimateriaalilisän piiriin otettiin pienituloisten perheiden alle seitsemäntoista vuotiaat opiskelijat koska he eivät muutoin ole opintorahan piirissä oppimateriaalilisä olisi osa kuukausittain myönnettävää opintorahaa se ei siis ole erillinen etuus lukukausikohtainen korvaus taikka erisuuruinen eri opintoaloilla koska sellaiset toteuttamisvaihtoehdot olisivat monimutkaistaneet järjestelmää tarpeettomasti kuukausikohtainen oppimateriaalilisä on myös yhteensovitettavissa luontevasti muihin kuukausiperusteisiin etuuksiin säännöllisesti oppimateriaalilisää saisi noin kolmekymmentäkolmetuhatta opiskelijaa mikä on yli puolet opintotukea saavista alle vuotiaista ja vajaa viidennes kaikista alle kaksikymmentä vuotiaista lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista lisäksi esityksen mukaan lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiajan määräytymisperusteet yhtenäistyvät ammatillisen koulutuksen määräytymisperusteiden kanssa tällöin tyypillinen lukuvuoden tukiaika pitenisi lukiossa yhdeksästä kuukaudesta kymmeneen kuukauteen tukiajan pidennys koskee noin viittätoistatuhatta lukiolaista ja he saisivat opintorahaa keskimäärin sataviisitoista euroa eli yhden tukikuukauden lisää arvoisa puhemies oppimateriaalien kustannuksissa on olemassa erilaisia arvioita ja käytännössä ne voivat vaihdella oppilaitos ja opintoalakohtaisesti sekä opiskelijan yksilöllisistä tarpeista johtuen hyvin paljon oppimateriaalilisä tarkoittaisi tulevalle opiskelijalle kolmen lukuvuoden opintoihin käyttövaroja yhteensä noin tuhatneljäsataa euroa tuon summan opiskelija voisi käyttää lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa tarvittaviin oppikirjoihin ja muihin opiskelumateriaaleihin kannettavaan tietokoneeseen laskimeen tai esimerkiksi ohjelmistolisensseihin ammatillisessa koulutuksessa opiskelija voi lisäksi hankkia alakohtaisesti tarpeellisia työvälineitä summa kattaa tyypilliset ammatillisen koulutuksen oppimateriaalikustannukset ja suurimman osan keskimääräisistä oppimateriaalikustannuksista lukiossa oppimateriaalilisän tarkoituksena on siis parantaa opiskelijan toimeentuloa joten on perusteltua yhteensovittaa se eräiden etuuksien kanssa oppimateriaalilisä säädettäisiin toimeentulotukilaissa etuoikeutetuksi tuloksi tällöin toimeentulotukilaskelmaa tehtäessä oppimateriaalilisää ei otettaisi tulona huomioon näin toimeentulotukiperheessä asuvan nuoren saama oppimateriaalilisä ei vähentäisi perheelle maksettavaa perustoimeentulotukea oppimateriaalilisän suuruisella summalla oppimateriaalilisä olisi etuoikeutettua tuloa myös sotilasavustuksessa ja asumistuessa eikä vähentäisi myöskään näitä etuuksia arvoisa puhemies esityksessä ehdotetut toimenpiteet kohdentuvat merkittävän suurelle opiskelijaryhmälle ja parantavat erityisesti pienituloisten perheiden opiskelijoiden toimeentuloa tuntuvasti näin esitys toteuttaa perustuslain sivistyksellisiä oikeuksia yhtäläisiin mahdollisuuksiin saada kykyjensä ja erityisten tarpeiden mukaisesti myös muuta perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä

arvoisa puhemies toisen asteen opintotuen oppimateriaalilisän lähtökohta pienituloisten opiskelijoiden toimeentulon helpottamisesta on hyvä mutta lakimuutoksessa on myös ongelmansa ongelma toisen asteen koulutuksen kalleudesta on todellinen materiaalikustannukset aiheuttavat tuskaa monessa perheessä ja joidenkin nuorten kohdalla se voi johtaa jopa koulun keskeyttämiseen hallituksen lääke ongelmaan on kuitenkin puutteellinen se perustuu köyhäinavun ideologiaan sen sijaan että haettaisiin universaaleja eli kaikkia koskevia ratkaisuja vasemmisto katsoo oppimateriaalilisää paremmaksi ratkaisuksi aidosti maksuttoman toisen asteen kaikille arvoisa puhemies hallituksen esityksessä oppimateriaalilisään ovat oikeutettuja kotona asuvat alle kaksikymmentä vuotiaat vähävaraisuuskorotukseen oikeutetut opiskelijat tai alle seitsemäntoista vuotiaat jotka eivät ole opintotuen piirissä ja joiden vanhempien tulot jäävät pieniksi

kahdeksankymmentä euroa kuukaudessa kohdentuisi joka kuukaudelle opintotuen päälle todellisuudessa kuitenkin hankinnat joudutaan tekemään usein isompina kertainvestointeina ja tästä syystä kuukausittainen korotus ei välttämättä palvele tarkoitustaan aina parhaalla mahdollisella tavalla pitää myös miettiä miten me pystyisimme jatkossa varmistamaan nykyistä paremmin että materiaalikustannukset saataisiin yleisesti ottaen laskuun tai että ne eivät ainakaan nousisi kun jatkossa tuottajille on luvassa valtion epäsuoraa subventiota eli tarvitsemme myös rakenteellisia toimia oppimateriaalikulujen yleiseksi hillitsemiseksi arvoisa puhemies vasemmistoliitto pitää tavoitetta opiskelijoiden taloudellisen tilanteen helpottamisesta oikeana ja pidämme oppimateriaalilisää sinällään positiivisena ja eteenpäin menemisenä mutta itse olisimme lähteneet ratkomaan ongelmaa kokonaan maksuttoman toisen asteen kautta myös kansalaisaloite asiasta on ollut keskustelussa täällä eduskunnassa ja toivon että se saadaan käsittelyyn vielä tällä vaalikaudella me vasemmistoliitossa olisimme valmiita jatkamaan oppivelvollisuutta toiselle asteelle ja tekemään samalla opetuksesta aidosti maksutonta tämä varmistaisi kaikkien nuorten siirtymisen toiselle asteelle lisäisi tasa arvoa ja vähentäisi syrjäytyneisyyttä sekä pitkäaikaistyöttömyyttä ja siihen liittyviä raskaita kansantaloudellisia kustannuksia

vasemmistoliitto haluaa laajentaa oppivelvollisuutta toiselle asteelle ja sen myötä myös taata maksuttoman toisen asteen kaikille eli aivan oikein olette ymmärtänyt onhan peruskoulukin suomessa maksuton kaikille koulukirjat ovat maksuttomia siellä niin vuorineuvoksen kuin työttömän lapsille haluatteko te viedä maksuttomat koulukirjat pois peruskoulusta me itse näemme että koulupolkua pitää kehittää myös sinne toiselle asteelle ja jos oppivelvollisuutta ja koulupolkua kehitetään toiselle asteelle silloin maksuttomien oppimateriaalien tulee kuulua siihen me katsomme sen niin että vuorineuvokset maksavat sen sitten progressiivisessa verotuksessa takaisin siihen perustuu hyvinvointiyhteiskunta progressiiviseen verotukseen universaaleihin palveluihin universaaleihin koulutuksiin eli kyllä näemme että sitä kautta progressiivisella verotuksella vuorineuvokset kompensoivat myös ne lasten saamat maksuttomat koulukirjat

rouva puhemies varmasti maksuton toinen aste on hyvä pitkän aikavälin tavoite mutta pitää muistaa että se maksaa vähintään noin sata miljoonaa ja siinä ei vielä oteta huomioon matkakustannuksia tai asumiseen liittyviä kustannuksia mitkä pitää kyllä ottaa siinä tilanteessa huomioon jos halutaan puhua aidosti maksuttomasta toisesta asteesta tällä hetkellä moni nuori joutuu toisen asteen ammatillisen koulutuksen perässä muuttamaan pois tai sitten kulkemaan varsin pitkiä matkoja ja silloin puhutaan

edustaja elolle ja sarkkiselle ja sitten mennään puhujalistaan
puhemies minusta vasemmistoliiton linja tässä on niin kuin itse asiassa aika monessakin kysymyksessä sinänsä johdonmukainen ja ja tietyllä tavalla ymmärrettävä siitä näkökulmasta mistä he katsovat eli tehän esitätte että sekä pitäisi olla maksuton toinen aste tosiaan julkisista varoista kaikille että sitten pitäisi myös oppivelvollisuutta pidentää siinä mielessä siinä on logiikkansa ja ymmärrettävyytensä mutta siniset eivät kannata tuossa mielessä maksutonta toista astetta kaikille vaan nimenomaan niin että kohdennettaisiin niille jotka sitä tukea eniten juuri tällaisen oppimateriaalilisän kautta emmekä kannata pidennettyä pidennettyä oppivelvollisuutta peruskoulusta niin kuin nimikin kertoo on ainakin jossain vaiheessa yhteisesti sovittu että se on se perustehtävä joka meillä kaikilla tässä yhteiskunnassa on käydä se peruskoulu ja se antaa tietyt puitteet mutta tässä tässä katsomme että on tietysti sitten sekä ideologinen että käytännöllinen ero siinä mitä kannatetaan

arvoisa puhemies me todellakin näemme että ilman toisen asteen koulutusta ei enää nykyisessä yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla pärjää ja näemme että toinen aste ja sen suorittaminen kuuluu kaikille ja näemme että oppivelvollisuutta tulisi sen takia sinne jatkaa ja sen myötä ulottaa myös maksuttomuus sinne aivan kuten siellä oppivelvollisuuden piirissä peruskoulussakin se on jos puhutaan sitten näistä kustannuksista niin valtavat yhteiskunnalliset kustannukset aiheutuvat siitä jos nuoret eivät jatka opintojaan toisella asteella se on varmin tie pitkäaikaistyöttömyyteen syrjäytymiseen valtaviin inhimillisiin kustannuksiin mutta myös valtaviin kansantaloudellisiin kustannuksiin myös monet taloustieteilijät ovat viime aikoina heränneet tähän kysymykseen ja suositelleet oppivelvollisuuden jatkamista toiselle asteelle nähden sen nimenomaan kustannustehokkaana kansantalousinvestointina

sinällään esitys oppimateriaalilisästä on äärimmäisen hyvä ja siitä ehdottomasti kuuluu kiitos ministerille ja ministeriölle ja ehkä nimenomaan siitä näkökulmasta että jollain tavalla vaikka oppositiossa ollaan näen tässä sen arvokkaan asian että kun me mietimme yleensä niitä rakenteita ja sitä miten täällä esitykset ja asiat etenevät niin tässä on kuitenkin jollain tavalla tartuttu kysymykseen joka on kauden aikana noussut vahvaan keskusteluun ja näkisin että tässä on kuitenkin pyritty jonkinlaisissa raameissa tekemään joku ensimmäinen askel

myöskin että aloitetaan niistä pienituloisimmista ihmisistä se yksi kritiikki tai haaste mikä tässä esityksessä selkeästi on ja mikä sieltä on nyt tässä vaiheessa ainakin nostettu esiin liittyy tähän maksuun kuukausittain ja sitten kun me ajattelemme niitä todellisia kustannuksia siellä opinnoissa niin usein ne saattavat esimerkiksi kerääntyä opintojen alkuun ja yleensä pitäisi olla joku isompi summa jos puhutaan esimerkiksi oppikirjojen hankinnasta tai sen tietokoneen tai jonkun muun laitteen tai välineen hankinnasta nyt esityksessä on viitattu muun muassa vaikka opintolainaan tai tämmöisiin erilaisiin maksutileihin mutta me näemme että se on kuitenkin sitten aika kyseenalainen ratkaisu että esimerkiksi alle kahdeksantoista vuotiaita ikään kuin samaan aikaan kuitenkin ohjattaisiin tämmöiseen lainapainotteisuuteen eli tämä on semmoinen selkeä ongelma mikä tässä esityksessä esityksessä on noussut esiin hienoa on myös se että tuodaan nyt koko toinen aste tasavertaiseen asemaan näissä tukikuukausissa elikkä molemmissa on se kymmenen se on tärkeä asia mutta ehdottomasti pidemmän aikavälin tavoitteena tulisi olla se maksuton toinen aste ajamme sitä vakaasti ja itse näen että se linkkiytyy myöskin laajempaan visio visio työhön ja ylipäätään suomalaisten koulutusasteen nostamiseen ja sitä tavoitetta aivan ehdottomasti tukee myös maksuton toinen aste ja silloin se on myös asia jolla voi olla hintalappu koska se on laaja iso tavoite

puhemies kehysriihen yhteydessähän tuli esille tämä oppimateriaalilisä minkä hallitus aikoo toteuttaa ja nyt sitten lainsäädäntö on tässä meillä meillä edessämme toki täällä on toinenkin tärkeä asia elikkä tämä tukikuukausien yhdenvertaistaminen toisen asteen opintojen osalta tässä on kyllä sellainen hallituksen esitys jota jo silloin kehysriihen jälkeen kehuin ja sanoin että että ehdottomasti tästä voi oppositiosta käsin antaa tunnustusta on tärkeää että vanhempien vähävaraisuus tai pienet tulot eivät ole estämässä nuorten opintoja

toki voidaan sitten miettiä pitäisikö tässä tuessa olla jaksottamista vähän toisella tavalla lukiolaisen äitinä tiedän että aina silloin jakson alussa on ne kirjahankinnat ja ja niitä tapahtuu tapahtuu kurssimuotoisessakin lukiossa useampia mutta toki sitten esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa on niin että siellä yleensä nimenomaan heti lukukauden alussa tarvitaan ne panostukset erilaisiin oppimateriaaleihin täällä vasemmisto nosti esille tätä universaalia ratkaisua siinä tullaan kyllä siihen problematiikkaan että se ei sitten loppujen lopuksi ehkä niin universaali olisikaan tai sitten mennään todella todella massiivisiin kustannuksiin kun ajatellaan että kyse ei ole pelkästään niistä oppimateriaaleista vaan jos ajatellaan täysin maksutonta toista astetta niin on ne asumisen kustannukset on ne matkakustannukset itä ja pohjois suomen näkökulmasta katsottunahan tällä hetkellä toisen asteen opiskelijoilla on pisimmät matkat oppilaitokseen elikkä siellä tapahtuu sitä että joko kuljetaan varsin pitkiäkin matkoja kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä kilometriä voi olla ammattikoululaisella ihan hyvin päivittäinen yhdensuuntainen

kyllä silloin puhutaan huomattavan paljon suuremmista kustannuksista kuin se sata miljoonaa mitä on arvioitu ilman näitä näitä asumiseen ja matkakuluihin liittyviä kustannuksia kun lähdetään puhumaan kaikille maksuttomasta toisesta asteesta näin ollen kyllä itse ajattelen että että on tärkeää nimenomaan tasata ne mahdollisuudet antaa samat mahdollisuudet ja kohdistaa se apu niihin perheisiin ja niille opiskelijoille jotka sitä todella tarvitsevat ja ja joitten kohdalla voi sanoa ei ei voi olla koskaan niin että vanhempien kukkaro on se joka määrittelee lapsen tai nuoren mahdollisuudet edetä omassa opiskelussaan tuossa edustaja heinonen toi esille tämän mielenkiintoisen tilanteen minkä nyt tämä helsingin kokeilu aiheuttaa että onko niin että todellakin sitten helsinkiläisiä alkaa olla huomattavan paljon suurempi määrä elikkä että lukioihin hakeudutaan helsinkiin ja sitten toisaalta kirjaudutaan helsinkiläiseksi riippuen nyt sitten siitä kaupungin päätöksestä millä tavalla se koskee pitääkö olla kunnan asukas vai koskeeko se kunnan lukiossa opiskelevia tämä on kyllä mielenkiintoinen kokeilu ja varmaan muuallapäin muuallapäin suomea sitten mielenkiinnolla seurataan mihin tämä on johtamassa
arvoisat edustajat tälle asialle varattu aika on juuri tällä hetkellä ohitse mutta mieluusti myönnän myönnän vielä puheenvuorot edustajille puumala ja elo toki heillä on oikeus puhua seitsemän minuuttia tai minuutti tai kenties siltä väliltä en ala heitä ohjaamaan arvelen että he osaavat ihan oikein mitoittaa puheenvuoronsa

arvoisa puhemies erinomainen esitys on siis käsillä ja me lähdemme todella hyvin mielin käsittelemään tätä valiokuntaan tavoitteenahan on aidosti maksuton toinen aste minusta tässä lähdetään nyt aivan oikeassa järjestyksessä liikkeelle niistä henkilöistä jotka tarvitsevat tukea eniten ja joilla lähtökohdat ovat sellaiset että vanhemmat eivät niin paljon pysty tuota opiskelua tukemaan hienoa että saimme tämän yhdessä aikaiseksi ja kun liian vähän ehkä tässä salissa toisia kehutaan haluaisin myöskin kehua tässä ministeriä olette ollut tässä asiassa ihan sellainen luottopakki tai keskushyökkääjä viemässä tätä asiaa eteenpäin on ollut hienoa tätä yhdessä tehdä tämä on merkittävä askel ja hieno päivä suomalaiselle koululaitokselle mahdollistamme ja edistämme tasa arvoa vielä on työtä paljon tehtävänä aina se pitää muistaa sanoa myöskin meidän täältä hallituksesta käsin mutta tämä on iso ja tärkeä askel hyvä että saimme tämän aikaiseksi
arvoisa puhemies ministerin harrastukset tuntien jaan kiitoksen mutta sanoisin että ministeri on raskaan sarjan nyrkkeilijä tässä tässä kysymyksessä tämä on vaatinut jonkin verran myös nyrkkeilyä ei niinkään hallituksessa mutta sanotaanko rahoituksen osalta aina vaaditaan hieman myös taistelua että rahat saadaan itse asiaa kaikki kyllä ovat koko ajan kannattaneet se täytyy tunnustaa sekä keskusta kokoomus että siniset tähän edustaja essayahn hyvään puheenvuoroon haluan vielä sen verran tarttua että tässä minusta oleellista nyt jos nyt puhutaan siitä ajatuksesta että olisi todellakin maksuton toinen aste ja se julkisista varoista kustannettaisiin niin kuin edustaja heinonen sanoi sadasta miljoonasta ylöspäin puhutaan on se että kyllähän se on myös jonkinlainen ideologinen kysymys kumpaa korostaa ajatteleeko että mentäisiin vapaaehtoisesti kuten nyt melkein kaikki menevät toiselle asteelle koska totuus tietysti on se että sitä tarvitaan nykymaailmassa vai näkeekö sen järkeväksi että jonkinlaisella pakolla niin kuin se tietysti olisi pakko jos ja sitten tulisi toinen aste kaikille sitä kautta sinänsä loogisesti maksuttomaksi sinisten kanta on se että

ei pidennettäisi ei tulisi maksutonta toista astetta vaan nimenomaan oppimateriaalilisän täytyy olla se kohdennettu keino mahdollisuuksien tasa arvo ei lopputuloksen tasa arvo tätä hieman ihmettelen täytyy sanoa lopuksi arvoisa puhemies että helsingin kaupunki nyt tällaisen tavallaan yksipuolisen päätöksen tekee ehkä se jonkinlaista painetta asettaa myös naapurikaupungeille vantaalle ja ja espoolle jossa itse olen valtuutettuna mutta toisaalta se tulee helsingille varmasti kalliiksi koska kyllä näistä kunnista varmasti opiskelijoita jonkin verran hakeutuu ihan jo tästä syystä helsinkiin joka sinänsä muutenkin voi olla

arvoisa puhemies kiitos kaikille edustajille ja puolueille tuesta tälle asialle viedään se vauhdikkaasti maaliin tässä todella perusajatus mitä eri sanamuodoin kukin tapaili on nimenomaan mahdollisuuksien tasa arvon edistäminen moni hahmotti tämän myös ensimmäisenä askeleena kokonaan maksuttomaan toiseen asteeseen ja mikseipä sitä voi niinkin hahmottaa mutta tämä on nyt toteutettu niillä varoilla mitkä ovat nyt käytettävissä ja on mahdollisimman nopeaan tahtiin toteutettavissa oleva suunnitelma nimenomaan pienituloisten ja sitä kautta mahdollisuuksien tasa arvon edistämiseksi edustaja sarkkinen otti esille erityiskysymyksen siitä minkä takia ulos on jätetty yksin asuvat kahdeksantoista viiva yhdeksäntoista vuotiaat minulla on itse asiassa siitä tässä kokonainen a nelonen mitä eri syitä tähän oli mutta luen siitä nyt yhden kohdan tässä saat loput jos haluat tämän a nelosen mukana eli jos tämä olisi ulotettu itsenäisesti asuville kahdeksantoista viiva yhdeksäntoista vuotiaille toisen asteen opiskelijoille niin siinä tapauksessa taas vanhempien tulojen tarveharkinta joka ulottuu täysi ikäisten ihmisten tukeen olisi olisi käynyt monimutkaiseksi tämän kanssa eli toisin sanoen opintorahan tasoja tulisi lisää ja järjestelmä tulisi monimutkaisemmaksi vanhempien tuloihin perustuvan tarveharkintaisen oppimateriaalilisän lisääminen itsenäisesti asuvien täysi ikäisten opintotukeen on sen takia ongelmallista koska täysi ikäiset eivät enää ole elatusvelvollisuuden piirissä minulla on vielä a neljä lisää näitä virkamiesten kertomia ongelmia joita siinä tekniikassa sitten olisi ollut kiitos kaikille

arvoisa puhemies esityksessä halutaan tehdä tekninen korjaus vuonna kaksituhattakuusitoista voimaan

esityksessään myös että uudistus on ollut epäedullinen paljon työllistäville varustamoille jo viime vuonna liikenne ja viestintäministeriö budjetoi korjatakseen korjatakseen tämän ja se sisältyi hallituksen eduskunnalle antamaan talousarvioesitykseen valtiovarainministeriön kehotuksesta ehdotus vedettiin kuitenkin pois eduskuntakäsittelystä asia valmisteltaisiin sen sijaan sosiaali ja terveysministeriön työryhmässä näin on tehty ja työryhmässä on ollut edustaja niin liikenne ja viestintäministeriöstä kuin valtiovarainministeriöstäkin merimieseläkekassa on laskenut ja todennut että

summan tulisi olla viisi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa jotta uudistus olisi kustannusneutraali esityksessä budjetoidaan nyt kuitenkin vain kolme miljoonaa euroa esityksestä käy ilmi ja myös mediassa on tullut esille että valtiovarainministeriö on vastustanut koko viiden pilkku kahdeksan miljoonan euron summan budjetoimista tuloksena on se että esityksellä tehtävä muutos on parannus joka ei edelleenkään ole kustannusneutraali varustamoille kuten aikaisemmin luvattiin ei ole todellakaan hyvä jos aikaisempia lupauksia ei lunasteta lunasteta esitys tarkoittaa myös että suomen järjestelmä ei enää ole yhtä hyvä kuin ruotsin järjestelmä on myös olemassa riski että tämä tulee johtamaan alusten ulosliputukseen suomen kauppalaivastosta mikä olisi hyvin ikävää ulosliputus ei merkitse vain alusten ja suomalaisten työpaikkojen häviämistä se tarkoittaa myös huolia kunnille joissa merimiehet asuvat suomalaiset merimiehet jotka asuvat suomen kunnissa mutta työskentelevät esimerkiksi ruotsin lipun alaisella aluksella maksavat veroa ruotsiin he käyttävät kuitenkin käytännössä suomen kuntien julkisia palveluita mistä aiheutuu kustannusongelma sekä valtiolle että kunnille tämä on yksi lisäsyy miksi ulosliputuksen välttäminen on niin tärkeää ulosliputuksen riskin minimoimiseksi on huolehdittava siitä että suomen järjestelmä on yhtä hyvä kuin ruotsin sekä pidettävä huolta siitä että muutos todella on kustannusneutraali

arvoisa

hirvijahtikauteni neljäkymmentä syksyä on passissa oltu ja nyt alkaa

passissa istuskellessani mietin tätä nyt lähetekeskustelussa olevaa aselakia ja sen vaikutuksia meihin metsästäjiin ja aseharrastajiin olen neljän vuosikymmenen aikana poistanut monta hirveä teiden varsilta ja männyntaimikoista ja kokenut tekeväni ihan kannalta hyödyllistä työtä me metsästäjät avustamme ja palvelemme yhteiskuntaa omalla tavallamme poliisin kannalta erittäin tarpeellinen suurriistavirka aputoiminta mukaan lukien kun me metsästäjät koemme avustavamme yhteiskuntaa on luonnollista että yhteiskunnan tulisi edes jollain tavalla huomioida avustajansa me emme odota hurraa huutoja mutta emme myöskään ymmärrä sitä että viime vuosina meidät on asetettu ikään kuin käkikellon käen asemaan kellon käkikin on tarpeellinen vain tasatunnein ja muun ajan sen on oltava poissa näkyvistä ja poissa häiritsemästä minä metsästäjänä koen aivan samoin kun yhteiskunta tarvitsee apua tarvitaan näkymättömissä olevia suurriistavirka aputoimijoita avustamaan kolarissa loukkaantuneen eläimen jäljityksessä ja lopettamisessa meitä tarvitaan myös karkottamaan karhuja ja susia pois ihmisasutusten liepeiltä kun virka apu on saatu päätökseen poistuu metsästäjä näkymättömiin odottamaan seuraavaa kutsua ikään kuin kellon käki ampuma ase on metsästäjän ja reserviläisen työkalu ja sen työkalun on oltava käyttäjälleen mieluinen ja turvallinen työkalut kuluvat käytössä joten niitä on uusittava taikka niihin on uusittava kuluneita osia uusiminen on luvanvaraista toimintaa luvituksesta vastaa poliisi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan olemme laatimassa uutta ampuma aselakia aseiden omistajia taikka omistajiksi aikovia varten lain tarkoitus on parantaa turvallisuutta niin että ainakaan ampuma aseella ei kenenkään turvallisuutta uhattaisi taikka vaarannettaisi tarkoitus on hyvä minä poliisina ymmärrän poliisina minä ymmärrän myös sen että paraskaan laki ei estä kaikkia rikoksia sillä aina on ollut ja aina valitettavasti tulee olemaan henkilöitä jotka laeista ja asetuksista viis veisaavat kun he eivät välitä voimassa olevasta lainsäädännöstä he hankkivat aseensa keski euroopan pimeiltä asemarkkinoilta ja tuovat ne suomeen tuovat suomeen kun rajoilla ei enää ole käytännössä juuri minkäänlaista valvontaa aseiden salakuljettaminen on näin suhteellisen helppoa ja riskitöntä rahalla saa pimeiltä markkinoilta millaisen aseen haluaa ja siihen sopivia lippaita ja latauslaitteita niin paljon kuin haluaa näitä käytetään sitten erilaisissa väkivallanteoissa minun mielestäni turvallisuusuhka on suomeen salakuljetettavat pimeät aseet joita järjestäytynyt rikollisuus käyttää turvallisuusuhka ei ole siis turvallisuusuhka ei ole tavallinen suomalainen lainkuuliainen aseenomistaja lähetekeskustelussa olevassa lakiesityksessä viitataan monta kertaa perusteisiin joilla aseen lupa on peruttava lupien perumisesta kannetaan erityistä huolta mutta ei siitä että ampuma ase on tavallisen ihmisen harrastusväline siinä missä jalkapallo taikka kuminen jääkiekkokin lakiesityksessä on muutamia kohtia joihin toivon valiokuntakäsittelyssä kiinnitettävän huomiota en lähde niitä tyhjentävästi luettelemaan nostan esille vain yhden kohdan joka muistamani mukaan lainvalmistelutyöryhmässä sovittiin toisin kuin tähän lakiesitykseen on kirjoitettu lakiesityksessä todetaan lisäksi direktiivin mukaan b luokkaan kuuluvan ampuma lupa täytyy peruuttaa jos havaitaan että henkilöllä on hallussaan latauslaite joka sopii asennettavaksi keskisytytteisiin itselataaviin kertatuliaseisiin tai lippaallisiin kertatuliaseisiin ja jonka kapasiteetti on yli kaksikymmentä patruunaa tai kapasiteetti on yli kymmenen patruunaa jos kyse on pitkistä ampuma aseista muistiinpanojeni mukaan valmistelutyöryhmässä asia sovittiin niin että lupa täytyy peruuttaa vain siinä tapauksessa jos henkilöllä on hallussaan ampuma ase johon tämä suurikapasiteettinen lipas jos henkilö on ostanut puolustusvoimain myymälästä vaikkapa rynnäkkökiväärin lippaan ja hänellä ei ole asetta johon tämä lipas sopii niin silloin lipas ei olisi myöskään peruste peruuttaa b luokkaan kuuluvan aseen lupa esimerkiksi jos henkilöllä on itselataavaa kertatulta ampuva kolmekymmentä miinus nolla kuusi springfield kaliiperin ase mutta ei rynnäkkökiväärin patruunalla toimivaa asetta niin silloin lippaan hallussapito ei olisi peruste peruuttaa tuon kolmekymmentä viiva nolla kuusi kaliiperin lupaa arvoisa puhemies tähän toivon valiokuntatyöskentelyssä tarkennusta asia pitää kirjata lakiin niin selkeästi että tunnusmerkistö ei jää tulkinnanvaraiseksi edustaja kulmala ja edustaja raatikainen nostivat omassa puheenvuorossaan esille että lakia pitäisi muuttaa niin että virka asetta kantavalta henkilöltä ei enää edellytettäisi todistusta harrastuksen jatkumisesta sitä en enää toista mutta yhdyn edustajakollegoiden ja virkaveljien toiveeseen juuri se oli erinomaisen hyvä huomio ja siunatuksi lopuksi arvoisa puhemies olen usein sanonut että ase ei ole uhka kenellekään ase ei ole vaarallinen vaarallinen on käsi joka asetta pitelee useimmat lait kohdistuvat seurauksiin kun pitäisi puuttua alkusyihin alkusyy toisen ihmisen vahingoittamiseen löytyy usein heikentyneestä terveydentilasta

arvoisa puhemies edustaja hongisto piti kyllä niin erinomaisen ja tyhjentävän puheen että tässä on hieman hankala jatkaa mutta pyrin kuitenkin parhaaseeni viime viikolla meillä oli käsittelyssä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta ja se tavallaan koskee myös tätä nyt käsittelyssä olevaa lakiesitystä siinä hallituksen esityksessä ampuma aselain sisältöä ei muuteta eli muutos on lähinnä teknisluontoinen sähköisen asioinnin mahdollistaminen on pitkään odotettu uudistus jolla sujuvoitetaan aselupien käsittelyprosessia ja asiointia lupaviranomaisessa valitettavasti se on viivästynyt mutta aikataulumuutos on kuitenkin tarpeellinen koska nyt varmistutaan siitä että tietojärjestelmän uudistamiseen on käytettävissä riittävä resursointi ja hankinta sekä tietotekninen osaaminen eikä uudistus viivästy enempää ainakin minä toivon arvoisa puhemies ettei tälle uudistukselle käy kuten poliisin vitja hankkeelle joka maksaa edelleen miljoonia euroja mutta valmistumisesta ole mitään takeita vieläkään joka tapauksessa meillä on jo nyt toimiva asetietojärjestelmä aselupien hakemiseksi joten sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönoton viivästyminen ei aiheuta katkoksia aselupien hakemiseen tai lupien voimassaoloon asekeräilijänä minua erityisesti ilahduttaa että siirtymäsäännöksen voimassaoloajan pidentäminen mahdollistaa lupahakemusten ja ilmoitusten tekemisen viranomaisavusteisesti ja koordinoidusti tällä menettelyllä varmistetaan asekeräilijöiden sujuva asiointi viranomaisessa sekä aseiden ja esineiden luvittaminen ja tietojen syöttäminen asetietojärjestelmään virheettömästi nyt käsiteltävänä olevalla asedirektiivimuutoksella myös museot ja keräilijät sisällytetään asedirektiivin soveltamisalaan ja toisin kuin aiemmin myös heihin soveltuvat samat säännökset kuin muihin yksityisiin aseenomistajiin asedirektiivissä myös määritellään mitä museolla ja asekeräilijällä direktiivissä tarkoitetaan muutos edellyttää edellyttää myös joitakin muutoksia ampuma

on otettu myös deaktivoituja ampuma aseita koskeva määritelmä jonka muutos aiheuttaa muutostarpeen ampuma aselakiin jatkossa deaktivoidut aseet ovat asedirektiivin mukaisesti ilmoituksenvaraisia ampuma aseita ja niiden hankinnasta tulee tehdä ilmoitus poliisille toivon että jatkossakin asekeräilijät voivat myös käyttää näitä aseita eivätkä pelkästään pitää siellä vitriinissä tai lukitussa tilassa koska jos joku kerää esimerkiksi puukkoja niin totta kai hän myös käyttää niitä puukkoja eikä pelkästään pidä vitriinissä